helsingistä oleva lääkäri professori pekka puska joka varahenkilönä helsingin vaalipiiristä on tullut edustajantoimesta yhdeksäs toista kaksituhattaseitsemäntoista lukien vapautetun paula lehtomäen sijaan on tänään yhdeksäs toista kaksituhattaseitsemäntoista esittänyt minulle edustajan valtakirjansa ja ryhtynyt hoitamaan edustajantointaan

päiväjärjestyksen kolmantena asiana on suullinen kyselytunti ministerit taitavatkin jo ministeriaitiossa ollakin pyydän seuraavaksi niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen jollekin paikalla olevista ministereistä ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan edustaja kymäläinen arvoisa
rouva puhemies eilen täällä keskusteltiin hyvässä hengessä sdpn aloitteesta saada kaikille nuorille kesätyöpaikka ja aivan aluksi täytyy kiittää arvoisaa pääministeriä siitä että olette ryhtynyt tätä asiaa edistämään

mainostoiminnassa toimiva yrittäjä on kertonut ettei lehtiä joihin hän on asiakkaidensa mainoksia myynyt ole jaettu ajoissa ja nyt häntä uhkaa tulojen ja asiakkaiden loppuminen parikymppinen nuori nainen kertoi että työhaastattelukutsu ei koskaan tullut perille ja työvoimatoimisto langetti hänelle sanktion ja tästä asiasta on käyty kovasti kamppailua tässä on vain kourallinen esimerkkejä

olette halunnut itsellenne vastuun postin omistajaohjauksesta ja postilla on nyt koko ajan ongelmia miksi olette sallinut tämän

arvoisa pääministeri arvoisa puhemies hyvin

alkaa kyselytunti pahoittelen no niin kysymys oli postista olen olen tästä käynyt keskusteluja postin kanssa ja postissa on tehty tehty paljon toimia näiden ongelmien eteen ja eteen ja niitten poistamiseksi myöskin joulupostissa oli kieltämättä ongelmia ja niistä tuli kansalaispalautetta myöskin myöskin itselleni ja tätä palautetta olen

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää enintään minuutin pituisia lisäkysymyksiä ilmoittautumaan
arvoisa puhemies posti on toiminut suomessa hienosti satoja vuosia viisi vuotiaan emmin mummikin on voinut luottaa että paketti menee perille postin jakelussa näitä ongelmia joita on esiintynyt runsaasti on ruvettu korjaamaan vasta sen jälkeen kun viestintävirasto esitti postille sadantuhannen euron uhkasakon suomalaiset ovat luottaneet postiin ja nyt tuo luottamus on pahasti rapistunut arvoisa pääministeri sipilä eilen eduskunnalle annettiin laki joka pakottaa postin avaamaan kilpailun kirjejakelun osalta ja tämä on paljon

elää hyvin vaikeassa toimintaympäristössä kirjeitten volyymi laskee noin kymmenen prosenttia joka vuosi ja ja on pitänyt sopeuttaa toimintaa vastaamaan tätä laskevaa kirjevolyymia samanaikaisesti pitää yllä sitten palvelutasoa itse uskon että tämä postilaki josta täällä eilen oli tulee parantamaan tilannetta siinä on otettu huomioon paitsi tämä digitalisoituminen paitsi meidän tottumustemme muuttuminen sillä tavalla että käytämme kirjettä yhä yhä vähemmän viestinmuotona sähköiset muodot etenevät myös se että esimerkiksi lehtien jakelu varmistetaan haja asutusalueilla viisipäiväisenä niin kuin tähänkin saakka niillä alueilla missä kilpailu on toiminut huonommin

puhemies meillähän on järjestelmä jossa postilakia valvoo viestintävirasto niin kuin täällä kävi ilmi niin kuin pääministeri totesi posti ei ole kulkenut sen mukaan miten lainsäädäntö on on ollut ja nythän tietenkin viestintävirasto olisi se jonka pitäisi tähän puuttua voitteko kertoa aiotaanko tehdä joitain lainsäädännöllisiä muutoksia jos postilakia muutetaan että viestintävirasto jatkossa valvoisi tarkemmin sen että posti kulkee niin kuin päättäjät haluavat
tämä asia kuuluu ministeri bernerin vastuulle mutta jos pääministeri sipilä vastaa
arvoisa puhemies tosiaan toivomus on se että että vastuuministerille kuuluvat asiat esitettäisiin sitten mutta omistajaohjauksen näkökulmasta niin kuin tässä olen moneen kertaan todennut se on selvä asia että postin pitää parantaa toimintaansa ja postissa on otettu vakavasti nämä nämä puutteet mistä mistä useakin kysyjä tässä tässä aiemmin kertoi mitä tulee tähän valvontaan niin se kuuluu sitten liikenne ja viestintäministeriölle

arvoisa rouva puhemies postin julkikuva on kerännyt viime vuosina paljon tahroja muun muassa henkilöstön kohtelussa ja irtisanomisissa palvelun rapistumisessa ja postinjakeluhäiriöissä tästä meillä on kokemusta ja me kaikki saamme tästä kentältä palautetta minkään yrityksen toimintalinja ei voi nojata siihen että palveluita heikennetään loputtomiin miten omistajaohjausministeri näette postin roolin kymmenen vuoden päästä mihin toimenpiteisiin aiotaan ryhtyä postin tilanteen vakiinnuttamiseksi ja kun kyse on todellakin valtion kokonaan omistamasta postista miten te näette hallituksen postilaissa olevan vaateen postin velvoitteesta halpamyydä osoiterekisterit muille operaattoreille

ensinnäkin tästä yleistilanteesta posti kyllä toimittaa kirjeistä yhdeksänkymmentäyhdeksän prosenttia ajallaan tietenkin yksittäistapauksia mistä nyt puhutaan mutta niitäkään ei saa olla se on selvä asia se mitä postissa nyt tehdään edustajan kysymykseen viitaten on sopeutuminen tähän suureen muutokseen mikä mikä on meneillään posti on minusta erinomaisen hyvin pystynyt tekemään tätä sopeutumista hakenut uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja uusia liiketoimintoja

posti on todellakin puhuttanut täällä salissa paljonkin ja juuri tänään sain puhelinsoiton kouvolasta kiitos vain siitä että kaksi viikkoa sitten täältä eduskunnasta lähettämäni kirje oli saavuttanut asiakkaan tämä on se iso ongelma että tämä aikataulu ei tahdo pitää posti on ostanut kuljetusliikkeitä ja sillä lailla saanut toimintaa laajennettua kysynkin asianomaiselta ministeriltä onko tämä postin toimintaideologia nyt sitten oikeansuuntainen keskittyykö posti tärkeisiin ja postin kannalta ja asiakkaiden kannalta oikeisiin asioihin kun ostetaan näitä kuljetusliikkeitä eikä huolehdita siitä että kirje kulkisi ajallaan kotiin

arvoisa puhemies jos posti keskittyisi pelkästään kirjeiden jakamiseen tähän velvoiteosuuteen liiketoiminnastaan niin kyllä postilla olisi aika aika huono tulevaisuus varsinkin kymmenen vuoden päästä posti posti katsoo nyt laajemmin tätä logistiikan ympäristöä ja silloin pitää pystyä menemään uusille alueille esimerkiksi pakettien jakelu kyllä laajenee internetkaupan myötä ja niin edespäin siellä on paljon mahdollisuuksia sitten on se että postilla on käytännössä yhteys meidän jokaisen kotiovelle myöskin se tuo uusia mahdollisuuksia logistiikan kanssa yhteyden jokaisen kotiovelle sieltä sieltä posti hakee uusia kasvumahdollisuuksia sillä tavalla että posti säilyy edelleenkin merkittävänä yrityksenä jatkossakin

puhemies kun nyt katsotaan tässä oli asiaankuuluva kysymys tätä kymmenen vuoden tähtäintä kun tätä liiketoimintaa uudistetaan kummalle sisäministerille vai vai omistajaohjausministerille tämän kohdentaisin niin onko mahdollista huomioida ne viranomaistoimet joita me olemme antaneet nyt yksityiselle toimijalle r kioski on niitä mallikkaasti hoitanut mutta meidän lupia tällä hetkellä jakaa yksittäinen ulkolainen yhtiö olisiko mahdollista nähdä omistajaohjauksen suunnasta tai ministeriön suunnasta että meidän meidän passit ja ajokortit voisivatkin kulkea postitoimistojen kautta otettaisiin tämä pallo takaisin haltuun valtion omistamalle yhtiölle

arvoisa puhemies tämä on aivan aivan mahdollinen skenaario tulevaisuudessa että että myöskin myöskin viranomaistehtäviä posti posti hoitaa posti posti voi jatkossa hoitaa myöskin sellaisia kotipalveluihin liittyviä tehtäviä esimerkiksi vanhusten ruokahuoltoon liittyviä toimia ja tämäntyyppisiä voi olla yhdistettynä siihen että siellä siellä kotiovella käydään tämäntyyppisistä tulevaisuuden skenaarioista on keskusteltu tämä ruohonleikkaus on on nyt aika kaukana siitä postin perusytimestä mutta ehkä osoittaa sen että yhtiössä on kuitenkin innovatiivisuutta ja laaja alaisuutta katsoa monipuolisesti sitten mitä

rouva puhemies tässä postilain toisessa esityksessä jonka hallitus eilen jätti tulee selväksi että näette pakkokilpailuttamisen ratkaisuna postinjakelun ongelmiin toivotte kilpailun avaamisen tuovan lisää työpaikkoja ja yrittäjyyttä minusta mikään työ ei ole toista työtä tärkeämpää me kaikki tiedämme että posti on suuri työnantaja ja nyt tämän antamanne esityksen johdosta posti ja logistiikka alan ammattijärjestö arvioi että postista katoaisi kaksituhattaviisisataa viiva kolmetuhatta työpaikkaa

arvoisa rouva puhemies olen sen verran tutustunut postin toimintaan että tiedän postilaisten olevan alansa huippuammattilaisia senpä vuoksi olen täysin vakuuttunut siitä että posti tulee pärjäämään myöskin kilpailussa yksityisten kanssa se on selvä asia minä luotan täysin täysin postilaisten osaamiseen ja kilpailukykyyn ja ammattitaitoon

arvoisa rouva puhemies olemme saaneet seurata mediasta erikoista näytelmää yleisradio uutisoi että puolustusvoimat on laittanut venäjän kaksoiskansalaiset erityistarkkailuun puolustusministeri niinistö on syyttänyt yleisradiota valeuutisesta ja kiistänyt kaikki väitteet ministeriönsä sisäisistä ohjeistuksista kaksoiskansalaisiin nähden riippumatta siitä mitä mieltä kaksoiskansalaiskysymyksestä on suomessa ei voi ohittaa eduskuntaa ja voimassa olevaa lainsäädäntöä epävirallisten ohjeistusten kautta kysynkin puolustusministeri niinistöltä onko teidän ministeriössänne noudatettu suomen voimassa olevaa lainsäädäntöä vai onko lainvastaisia epävirallisia ohjeistuksia annettu jos epävirallisia ohjeistuksia on käytetty mistä ne ovat peräisin ja miten hallitus aikoo asiaan reagoida kaikkien ministeriöiden osalta

arvoisa rouva puhemies puolustusvoimissa ei ole mitään virallista tai epävirallista ohjeistusta norminantoa linjanvetoa koskien kaksoiskansalaisia varusmiehinä tai sotilasviroissa tämä on yksiselitteinen asia eri asia on että on löytynyt esimerkiksi tämä kainuun prikaatin tapaus jossa infotilaisuudessa varusmieskouluttaja antoi väärää tietoa kaksoiskansalaisuuden sopivuudesta minilennokkikoulutukseen mutta tämä virhe on saman tien korjattu toinen tapaus tätä alettiin tarkemmin selvittämään ja tämä on esitutkinnassa mutta sekin koskee hyvin rajattua varusmiesjoukkoa puolustusvoimat valvoo lakia ja puolustusministeriön tehtävä on

keskustelu yleisestikin kansallisuuslaista tai virkamieslainsäädännöstä on yksi asia nyt kysymys on siis vakavammasta asiasta suomen voimassa olevan lainsäädännön noudattamisesta te arvoisa puolustusministeri olette reagoinut asiaan kieltämällä ensin kaiken ja moittimalla yleisradion journalismia samalla käy ilmi yhä useampia viitteitä siitä että joitain ohjeistuksia on annettu ja jopa pantu täytäntöön kuten totesitte puolustusvoimat on kertonut esimerkiksi löytäneensä kaksi tapausta joissa kaksoiskansallisuuden omaavia varusmiehiä olisi kohdeltu eri tavalla kuin muita toivon että otatte kantaa tähän yleisradion uutiseen vielä kerran ja kerrotte sen miten hallitus aikoo taata sen että kaikkien ministeriöiden kaikilla tasoilla ihmisiä kohdellaan tasavertaisesti heidän taustastaan riippumatta

arvoisa rouva puhemies lähtökohta nykylainsäädännön mukaan on tietenkin se että kaksoiskansalaisia tai monikansalaisia niin kuin laissa sanotaan kohdellaan yhtä lailla kuin muitakin suomen kansalaisia eri asia on se että kansallisen turvallisuuden takia joudumme tarkastelemaan lainsäädäntöön erinäisiä muutoksia ja edustamallani hallinnonalalla puolustushallinnon alalla on tarkoitus tarkastella lakia puolustusvoimista ja lakia maanpuolustuskorkeakoulusta tavoitteena on että jatkossa ei olisi enää sellaisia lojaliteettiristiriitoja tai vaikuttamisyrityksiä mitä tällä hetkellä voi syntyä esimerkiksi kaksoiskansalainen on sotilasvirassa jolloin jonkun toisen valtion viranomaiset voivat suorastaan pitää tätä henkilöä maanpetturina kysymys on myös henkilön omasta edusta emme halua saattaa häntä tällaiseen tilanteeseen

arvoisa puhemies kaksoiskansalaisuus on laaja kokonaisuus ja samanlaista käytäntöä on melkein puolessa maailman maista ja sen vuoksi näitä kaikkia kaksoiskansalaisuuteen liittyviä kysymyksiä on syytä tarkastella kokonaisuutena on hyvin ymmärrettävää että turvallisuus on yksi näkökohta siinä mutta ihmettelen sitä ja tämä nyt pääministerille eikö hallituksen pitäisi katsoa kokonaisuutena kaksoiskansalaisuuteen liittyviä kysymyksiä eikä lähteä liikkeelle siitä että yksittäiset ministerit ja ministeriöt omalla alallaan tekevät jotain valmistelua

turvallisuuskriittisiin tehtäviinsä liittyen puolustusministeriön osalta tämä selvitys saadaan toukokuussa valmiiksi ja sisäministeriön osalta koskee lähinnä rajavartiolaitosta elokuussa ja sen jälkeen tehdään niitä koskevia päätöksiä mutta tätä koko kokonaisuutta on katsottu koko ajan

arvoisa puhemies tämä on tietenkin tärkeä keskustelunaihe joka on itse asiassa jo useamman vaalikauden ainakin taustoissa varmasti muhinut kysymys alkoi tästä uutisoinnista minunkin myönnettävä että meillä yleisradion uutisointi aiheesta on ollut siinä mielessä sekavaa että en ole vielä tähän mennessä oikein ymmärtänyt mitkä ovat nämä vahvistetut lähteet ja mitkä ovat tarkkaan ottaen ne esitetyt väitteet mistä pidetään kiinni minua kiinnostaa enemmän kuitenkin tämä itse sisältöasia koska asiahan on on tosiaankin tärkeä minkälaisia riskejä puolustusministeri tai puolustushallinto näkevät tässä kaksoiskansalaisuudessa vai onko niitä meillähän on kuitenkin muutosta tulossa myös aivan virallisia teitä täysin tästä uutisoinnista riippumatta joka nyt sitten on on lähtenyt samaan aikaan liikkeelle onko näiden riskien

arvoisa rouva puhemies riskejä on toki tunnistettu jo siitä lähtien kun tätä kansalaisuuslainsäädäntöä muutettiin vuonna kaksituhattakolme jo silloin sisäministeriö ja myös puolustusministeriö olivat kovin skeptisiä tämän lainsäädännön suhteen koska kaksoiskansalaisuuskäytäntö synnyttää etenkin sotilasviroissa väistämättä mahdollisia

ja myös mahdollisia vaikuttamisyrityksiä

puhemies olipa kyse poliisista puolustusvoimista rajavartiolaitoksesta tai vaikka ulkoministeriöstä niin siihenhän on olemassa kohtuullisen hyvin toimiva työkalu turvallisuusselvitys on eriasteisia

yhteydessä henkilön sopivuutta ja mahdollisia riskejä arvioidaan rekrytointitilanteessa mutta kun pääministerikin viittasi tähän lainvalmisteluun niin onko tässä lainvalmistelun lähtökohtana nyt sitten kategorinen ryhmä kansalaisuus vaiko nimenomaan tiettyyn yksilöön liittyvät ominaisuudet kyvyt ja mahdolliset riskit joita arvioida ja ei kai voi olla niin että jos henkilö on kaksoiskansalainen ja hän luopuu toisesta kansalaisuudesta niin hänestä tulee sillä hetkellä täysin luotettava ja lojaali

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin voin vakuuttaa sen että että kaikessa kaikessa ohjeistuksessa kaikissa päätöksissä noudatetaan perus ja ihmisoikeuksia ja nykyistä lainsäädäntöä kaikella tällä mitä olemme tekemässä emme halua missään tapauksessa syyllistää kaksoiskansalaisia kaksoiskansalaiset ovat tervetulleita edelleenkin suomeen ja me toivomme että kaksoiskansalaisuuksia haetaan edelleenkin suomessa tämä keskustelu pitää nyt erottaa tästä tietyissä tehtävissä henkilön itsensä kannalta voi syntyä ikäviä ristiriitatilanteita ja nämä turvallisuusselvitykset ovat nyt se

rouva puhemies näissä turvallisuusselvityksissä se lainsäädännön valmistelu kuuluu oikeusministeriön vastuulle ja tässä on nimenomaan tarkoituksena hakea nykyistä selkeämmät toimivaltuudet turvallisuusviranomaisille ottaa arvioinnissaan huomioon turvallisuusselvityksen kohteena olevan henkilön ulkomaan sidonnaisuudet ja sitten myös pyrittäisiin parantamaan viranomaisten mahdollisuutta toimittaa nimittävälle viranomaiselle tai muulle henkilölle tehtävään valitsevalle havainnot jotka voivat sitten vaikuttaa tämän henkilön luotettavuuden arviointiin

rouva puhemies tämä keskustelu kaksoiskansalaisuudesta viime päivien aikana on oikeastaan ollut aika hämmentävä eikä niille noin sadalletuhannelle kaksoiskansalaiselle jotka meillä suomessa on noin puolella maailman kahdestasadasta maasta on kaksoiskansalaisuus ja mehän suomessa otimme tämän toimintatavan meidän lainsäädäntöömme vuonna kaksituhattakolme myönnän suoraan olevani vähän jäävi tässä kysymyksessä koska minulla on kotona kaksi vielä alaikäistä kaksoiskansalaista heillä on britannian kansalaisuus ja suomen kansalaisuus kun olen kotona yrittänyt selittää sitä että myös tällä tavalla voi suomessa asua elää ja toimia eikä voi olla minkäännäköisiä rajoitteita se on ymmärretty mutta voisiko hallitus tässä tilanteessa vahvistaa nyt kaikille suomen kaksoiskansalaisille että heitä ei missään muodossa tulla tässä maassa syrjimään olipa sitten kyse viroista ulkoasiainministeriössä tai muissa ministeriöissä tämä on osa tämän päivän

puhemies edustaja stubb nosti erittäin tärkeän näkökulman ja tätä nimenomaan olen halunnut korostaa koko ajan että tästä ei ole kyse emme halua missään tapauksessa syyllistää kaksoiskansalaisia nämä nämä keskustelut mitä käydään eivät liity kaksoiskansalaisuuteen vaan tiettyihin turvakriittisten tehtävien

saaneet palautetta jo useammankin kauden ajan ja ja tähän pitää löytää selvyys mutta voin vakuuttaa että jokainen kaksoiskansalainen voi suomessa jatkaa elämistä ja ja luottaa siihen että me kunnioitamme perusoikeuksia ihmisoikeuksia ja kaikki päätökset tehdään siltä pohjalta ei niin että kategorisoimme kaksoiskansalaiset johonkin toiseen luokkaan vakuutan että vastaukseni on myönteinen
arvoisa puhemies tämä keskustelu on selvästi ollut paikallaan haluan kiittää pääministeri sipilää tässä selkeästä vastauksesta edustaja stubbin hienoon kysymykseen itsellänikin on kotona kaksi kaksoiskansalaista he ovat ruotsin ja suomen kansalaisia ja olen saanut yhteydenottoja eri ihmisiltä jotka ovat huolissaan siitä koetaanko heidät jotenkin

venäjän ja suomen kaksoiskansalaisia yli kaksikymmentätuhatta ihmistä ja monet heistä ovat asuneet suomessa hyvin pitkään ja tehneet paljon töitä tämän maan eteen sitten toiseksi eniten näitä kaksoiskansalaisia on ruotsin suhteen erityisesti eu maiden kesken tämä vastavuoroinen tunnustaminen on yleinen periaate joten on tärkeätä että nyt suomen hallitukselta tulee selkeä viesti että nämä ihmiset ovat arvokkaita ja tasavertaisia suomen kansalaisia lopuksi pääministerille sanonkin että eikö ole niin että nyt kysymys on sen arvioinnista miten eri yksittäisissä tilanteissa turvallisuusselvityksillä ja ja muilla tavoin arvioidaan tiettyjen virkojen

juuri tästä on kysymys haluamme välttää sellaiset yksilöiden tilanteet joissa voisi tulla tämmöinen lojaliteetti ja eturistiriita ja näitä tilanteita varten nyt lainsäädäntöä lähinnä tämän turvallisuusselvityslain ja virkamieslain muutoksin pyritään tekemään sitten tehdään erikseen tosiaan selvitys puolustushallinnossa ja ja sisäministeriössä lähinnä rajavartioston erityisvaatimuksista ja sikäli kuin sieltä nousee muutostarpeita niin sitten niistä tehdään erikseen päätöksiä toinen valmistuu toukokuussa eli tämä puolustusvoimien selvitys ja elokuussa valmistuu sitten tämä rajavartiolaitosta koskeva selvitys

vasemmistoliitto on ainoana puolueena ollut sitä mieltä että kiky sopimuksen mukanaan tuomilla palkansaajien rajuilla työehtojen heikennyksillä ei suomen taloutta tasapainoteta työllisyyttä paranneta tai kilpailukykyä palauteta esimerkiksi kunnissa raskasta työtä tekeviltä pienipalkkaisilta kuntatyöntekijöiltä leikataan kolmannes lomarahoista pakotetaan heidät tekemään kolmen työpäivän verran palkatonta työtä vuodessa lisää ja heille siirretään maksettavaksi työnantajien

ajattelevan kun he näiden

ensinnäkin kaikki hallituksen toimet kuten myöskin kilpailukyvyn parantaminen lähtevät siitä tavoitteesta että meidän pitää saada meidän työllisyys kasvuun ja yhä useampi suomalainen töihin vain sitä kautta me saamme vahvistettua meidän veropohjaa ja pystymme huolehtimaan myöskin julkisen sektorin työntekijöiden palkanmaksusta myös tulevaisuudessa heidän työsuhteistaan ja julkisen sektorin tärkeiden palveluiden kehittämisestä tästä on kyse kun me olemme tehneet nimenomaan

sitten mikä on kilpailukykysopimuksen työllisyysvaikutus valtiovarainministeriön kansantalousosasto on arvioinut sen kolmeenkymmeneentuhanteen viiva neljäänkymmeneentuhanteen pidemmällä aikavälillä nyt talouspolitiikan arviointineuvosto arvioi sen muistaakseni kuuteentoistatuhanteen tästä voidaan käydä akateemista keskustelua mutta tosiasia on se että kilpailukykysopimus parantaa suomen hintakilpailukykyä palkkakilpailukykyä meidän tärkeillä vientimarkkinoilla ja kun me tiedämme vielä

työehtojen heikentämistä parempi tapa olisi satsata osaamiseen tutkimukseen tuotekehitykseen hallitus tilasi noin vuosi sitten oecdltä riippumattoman arvion siitä mitä pitäisi tehdä meidän tutkimus ja ja tuotekehitysrahoitukselle jotta siitä tulisi tehokkaampaa ja se palvelisi paremmin yhteiskunnan kokonaisetua oecdn viesti oli selvä lisätkää rahoitusta tutkimukseen tuotekehitykseen ja osaamiseen olemme jäljessä verrokkimaista tässä suhteessa haluan nyt kysyä kun hallitus valmistautuu puolivälitarkasteluun ja kehysriiheen vaikkapa arvoisalta tuoreelta ministeri lintilältä jalkapallojoukkueen kärkihyökkääjältä hoidatteko nyt että kehysriihessä todella tapahtuu suunnanmuutos vasemmistoliiton tahdon mukaisesti ja näiden työehtojen työehtojen heikentämisten sijaan ryhdytään oikeasti satsaamaan osaamiseen tuotekehitykseen ja tutkimukseen ja niihin varataan riittävät voimavarat

ihan ilman vasemmistoliiton suosiollista osoitustakin kyllä hallitus on reagoinut tähän tilanteeseen ja tulee varmasti puolivälitarkastelussa pitämään yhtenä kärkihankkeena sitä että innovaatiorahoituksen koko ketju saadaan kuntoon koska kyllä me ja tunnustamme sen että me olemme innovaatiorahoituksessa menneet leikkauksissa siihen pisteeseen että mikäli me haluamme suomesta jatkossakin tuoda koulutettuja ihmisiä hyviä tuotteita innovaatioita jotka ovat uutta

todella iloinen että että nimenomaan tästä näkökulmasta tarkastelitte asiaa todella eilen olemme saaneet vastaanottaa vastaanottaa oecdn arvion tästä tutkimus ja innovaatiojärjestelmästä ja ja sitä tullaan hyvin tarkasti käymään läpi sen lisäksi hallitus on jo budjettiriihessä asettanut kansliapäällikkö lehikoisen johtamana työryhmän jonka tehtävä ja toimeksianto on valmistella kestäviä tapoja rahoittaa jatkossa vielä vahvemmin tutkimusta ja ja nimenomaan korkeakouluja siten että voimme samaan aikaan sitten varmistaa ja turvata sen että että suomi suomi rakentuu jatkossakin korkealle osaamiselle

arvoisa puhemies valtiovarainministeri orpo tämä ei ole vain akateeminen kysymys vaan tässähän on kyse koko tämän kilpailukykysopimuksen perusteluista ja perustasta nyt suomalaisille on perusteltu palkanalennuksia ja työajan pidennystä sillä että työllisyys nousee mutta tämä professoreiden joukko kyseenalaistaa nimenomaan tämän sopimuksen työllisyysvaikutuksia ja hallituksen arvioita työpaikkojen määrän lisäyksestä

puhemies tästä hyötyy suomalainen työtön joka saa mahdollisuuden päästä töihin kun meidän vientiyritystemme kilpailukyky paranee meillä on ollut tiedossa se että tässä tuetaan nimenomaan avointa vientisektoria koska me tarvitsemme sen vetoa me olemme tällä hetkellä talouskasvussa aika pitkälle kotimarkkinoiden kotimaisen kysynnän rakentamisen varassa me tarvitsemme meidän viennin vetoa ja tämä on täsmä siihen minä edelleenkin sanon että ne valtiovarainministeriön luvut eivät siis hallituksen arviot valtiovarainministeriön kansantalousosasto tekee riippumattomat arviot tämän työllisyysvaikutuksista ja en pidä vähäisenä sitäkään arvoa että kansainvälisesti muun muassa luottoluokittajat pitävät erittäin suuressa arvossa kilpailukykysopimusta osoituksena siitä että suomessa pystytään edelleen sopimaan asioita pystytään tekemään merkittäviä päätöksiä yhdessä sekin on meille tärkeä asia yksi prosenttiyksikkö lisää valtionlainan korkoihin miljardi korkomenoissa

pääministeri sipilä totesitte eilen että teette väsymättömästi töitä tasa arvon eteen tänään totesitte että kaikki helpot toimet työllisyyden parantamiseksi on jo tehty arvoisa puhemies kaikkea ei ole tehty eikä varsinkaan ehkä kuitenkin kaikki ne joihin hallitus suostuu on hieno asia että työllisyys on noussut kolmenkymmenenneljäntuhannen työllisen verran vuodessa se ei ole pelkästään opposition ansiota kun katsoo numeroiden taakse huomaa että näistä kolmestakymmenestäneljästätuhannesta ainoastaan kolmetuhatta on naisia naisten työllisyysaste ei juuri nouse ja siihen olisi olemassa varsin helpot lääkkeet sen lisäksi että paikallista sopimista tulisi edistää sen lisäksi että tarvitaan nuorison työllisyyttä edistäviä toimia esimerkiksi ehdottamamme minijob malli tarvitsemme myös vanhempainvapaiden ja kotihoidon tuen uudistuksen

me totesimme hallitusneuvotteluissa että olemme noin viisitoista prosenttia keskeisiä kilpailijamaitamme jäljessä kilpailukyvyssä lähdimme sitä taklaamaan kolmella eri asialla kilpailukykysopimus on yksi siellä on muun muassa työajan pidennys joka joka on merkittävä

umpeen eroa esimerkiksi saksaan ja sitten ovat nämä tuottavuutta lisäävät toimet joihin esimerkiksi tämä oecdn arviointineuvosto on nyt puuttunut ja niitä toimia katsotaan niitä pullonkauloja on muitakin ja näitä pullonkauloja esimerkiksi naisten työllistymisen työllistymisen ja naisten työllisyysasteen nousemisen esteitä pitää avoimesti tarkastella puolivälin riihessä ahvenanmaa on aika hyvä esimerkki siellä naisten naisten työllisyysaste on on miesten työllisyysastetta suurempi

arvoisa puhemies sisällön lisäksi vasemmistoliitto on arvostellut kilpailukykysopimusta sen luonteesta millä tavalla se syntyi perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa eilen verrattiin kilpailukykysopimusta jopa tammikuun kihlaukseen tammikuun kihlauksessa kahdeskymmeneskolmas ensimmäistä suomen kansa yhdistettiin yhteistä uhkaa vastaan ja silloin saatiin työmarkkinaosapuolille sopimusoikeudet kiky sopimuksella itse asiassa asiallisesti näitä sopimusoikeuksia kavennettiin hallitus painosti kiristi ja uhkasi lisäleikkauksilla eläkeläisille työttömille ja lapsiperheille jolleivät palkansaajat taivu näihin työehtojen heikennyksiin aikooko hallitus

jatkaa tätä hyvin kaukana tammikuun kihlauksesta olevaa linjaa tulevissa ratkaisuissa suhteessa

tämä kilpailukykysopimus on historiallinen se on meidän yhteinen sopimus yhteistä vihollista eli työttömyyttä vastaan se on se on tehty yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa ja kun tässä nyt keskustellaan siitä mikä sen vaikutus on onko se kuusitoistatuhatta vai kolmekymmentäviisituhatta vai neljäkymmentätuhatta työmarkkinajärjestöt itse asiassa itse arvioivat tätä vielä suuremmaksi kuin mikä oli valtiovarainministeriön kansantalousosaston ennuste kyllä me näemme nyt tässä käänteessä myöskin kilpailukykysopimuksen vaikutuksen

ylen mukaan oikeusministeri lindström haluaa keskustella perustuslain muuttamisesta lindströmin mukaan keskustelua perustuslain päivittämisestä pitäisi käydä muun muassa turvapaikanhakijoiden takia arvoisa oikeusministeri perustuslakihan ei ole kuin mikä tahansa tietokoneohjelma mitä pitää päivittää jatkuvasti me tiedämme kaikki että hallituksen lainvalmistelu on on ollut ongelmallista esimerkiksi kotouttamiskorvaus olisi ollut ristiriidassa ja oli ristiriidassa perustuslain yhdenvertaisuuslainsäädännön kanssa nyt todella niin että hallitus haluaa muuttaa perustuslakia koska ei muuten saa kyseenalaisia esityksiään läpi kysyn ministeri lindströmiltä oletteko todella sitä mieltä että meidän perustuslaki on jotenkin aikansa elänyt siinä muuttaa ja miksi

hienoa että tartuitte tähän tarjoukseen keskustella perustuslaista minä vastasin tähän kysymykseen että asiasta pitää keskustella ja kun toimittaja kysyi että oletteko siis sitä mieltä että sitä pitää muuttaa

silloin silloin me tulemme siihen kysymykseen että mikä tässä on se ongelma aina kun meillä on ollut näitä perustuslaillisia keskusteluja me olemme tulleet siihen miten sitä perustuslakia tulkitaan tässä ajassa ja se on se se keskustelu jonka minä haluaisin käydä onko perustuslaki ja sen tulkinta tässä ajassa se on kolmekymmentä vuotta sitten ollut jotakin mitä se on nyt se keskustelu pitää mielestäni käydä ja perustuslakivaliokunnan roolia korostin se on erittäin tärkeä toimija eli puolustan perustuslakivaliokuntaa en ole siis esittämässä perustuslakiin muutoksia vaan olen esittämässä keskustelua perustuslain tulkinnoista

puhemies perustuslakivaliokuntahan käy jatkuvasti keskustelua perustuslain tulkinnoista ja joka päivähän me täällä teemme sitä työtä perustuslain muuttaminen se on ihan toinen asia ja kun oikeusministeri sellaista keskustelua virittää niin se on vakava viesti ja nyt haluaisin tietää onko tämä nyt sellainen asia josta hallitus on sopinut strategiariihessään tässä muutama päivä sitten onko tämä hallituksen käsitys että me tarvitsemme tällaisen perustuslakikeskustelun juuri nyt kun toisella puolella atlanttia puolella atlanttia meillä on presidentti joka kyseenalaistaa siellä oikeuslaitosta onko suomessakin nyt tarvetta tämmöiseen keskusteluun

puhemies niin kuin oikeusministeri kertoi hallitus ei ole edes keskustellut perustuslain muuttamisesta ja semmoista esitystä emme tuo

arvoisa puhemies

vaikka täällä on perustuslakivaliokunta jonka työtä suuresti arvostan ja tiedän mikä on se toimeksianto mitä se tekee se keskustelee niin eikö se nyt ole kummallista jos emme yhteiskunnassa täällä salissa myös voi käydä sellaista keskustelua että onko perustuslaille jotain tehtävissä minä en ole eikä hallitus ole esittänyt yhtään mitään sen muuttamiseksi mutta olisihan se kummallista kun maailma muuttuu ympärillä jos me emme voisi käydä keskusteluja perustuslaillisista tulkinnoista

rouva puhemies ihan tähän keskusteluun muutama sana siinä mielessä että kun puhutaan vanhoista tulkinnoista ja kolmekymmentä vuotta vanhoista tulkinnoista niin tosiasiahan on se että meillä on hyvin uusi ja moderni perustuslaki se on on tullut voimaan vasta vuonna kaksituhatta eli siinä mielessä kannattaa varmasti asiasta keskustella mutta voisin myös käyttää tätä sellaisena mainoskatkona että perustuslakivaliokunta järjestää toinen maaliskuuta seminaarin tarkoitus keskustella perustuslain valvonnasta perustuslain tulkinnasta ja myös perustuslakivaliokunnan työstä ei pelkästään niin että keskustellaan täysistunnossa vaan myös tuolla eduskunnan pikkuparlamentin auditoriossa on tarkoitus meidän perustuslakiasiantuntijoiden ja kansanedustajien ja ja virkamiesten kesken käydä tätä keskustelua ja olen ihan iloinen siitä että pääministeri totesi että jos perustuslakia joskus aiotaan muuttaa niin noudatetaan perustuslain säätämisjärjestystä eikä kiireellistä menettelyä

vielä varmuuden vuoksi televisionkatsojille tiedoksi että meillä ei ole kolmeakymmentä vuotta vanha perustuslaki vaan niin kuin perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja lapintie tuossa totesi tuore vuoden kaksituhatta perustuslaki on meillä käytössämme parhaillaanhan eduskunnassa ei ehkä eduskunnassa vielä mutta parlamentaarisessa työryhmässä käsitellään tiedustelulainsäädännön kehittämistä jonka yhteydessä on nostettu viime vaalikaudella itse asiassa esiin myös mahdollinen tarve puuttua perustuslakiin ainakin yhden pykälän osalta eduskuntaan on tulossa tämän tiedustelulainsäädäntöhankkeen myötä keskustelu jossa käsitellään perustuslain muuttamista ihan järjestyneessä järjestyksessä todennäköisesti kyllä perustuslaista tullaan keskustelemaan jatkossakin

ministeri lindström löysi jonkun kysymyksen
arvoisa puhemies en löytänyt kysymystä mutta haluan kommentoida kiitoksia perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja lapintielle erittäin nopeaa reagointia peräsin keskustelua perustuslaista ja nyt se järjestyi saman tien aivan aivan loistavaa minä olen täysin tietoinen siitä että tämän tiedustelulainsäädännön yhteydessä tämä perustuslain kymmenes pykälä on on siellä mukana ja om sitä on valmistellut ja valmistelee ja olen tietoinen myös siitä että perustuslaki on hieman vanhempi kuin kolmekymmentä vuotta vanha laki vaikka minä en ole lainoppinut niin en nyt kuitenkaan ihan ihan pöllö ole mutta hyvä että nyt käydään keskustelua näin tärkeästä asiasta ja tämähän oli tarkoitukseni näköjään tämä on aiheuttanut hillittömän hyvän keskustelun ja se on hienoa koska tämä on niin tärkeä asia että tästä on syytä käydä perusteellinen keskustelu ja jos minulla aikaa on niin mielelläni tulen myös tähän tilaisuuteen mukaan

seuraava kysymys edustaja

arvoisa rouva puhemies eduskunta saa pian käsiteltäväkseen kansalaisaloitteen eutanasian laillistamiseksi hyvä elämä ennen kuolemaa on kuitenkin mahdollista turvata ilman että potilaita alettaisiin lääkäreiden toimesta surmaamaan jos vain käytetään kivunlievitystä ja muita saattohoidon menetelmiä tarvittaessa esimerkiksi sedaatiota eli määräajaksi nukuttamista vuosittain arvioilta kolmetoistatuhatta suomalaista tarvitsee elämänsä loppuvaiheessa palliatiivista ja saattohoitoa kun saattohoitoon varatuilla paikoilla on pystytty hoitamaan vain noin kolmetuhatta potilasta hyvistä suosituksista ja ohjeista huolimatta

kysyn nyt ministeriltä hallitukselta onko hallitus tuomassa tai valmistelemassa esitystä saattohoitolaista jolla voitaisiin asettaa minimivaatimukset minimivaatimukset jotta kaikki tarvitsevat saisivat

puhemies lainsäädäntöä saattohoidosta ei ole tällä hetkellä valmisteilla sen sijaan ohjeistusta siitä mitä on hyvä saattohoito mitä pitää ottaa huomioon tilanteessa jossa ihmisen päivät ovat lähestymässä loppuaan tätä on sisältöjen kautta yritetty viime vuosien aikana lähestyä ja näitä näitä saattohoitoon liittyviä ohjeistuksia ollaan päivittämässä

arvoisa puhemies hyvää kehitystä onkin tapahtunut mutta edelleen sitä tarvitaan saattohoidon tarve kasvaa muun muassa väestön ikääntyessä esimerkiksi muistisairauksien lisääntyessä ja myös kun palvelujärjestelmä uudistuu niin että yhä suurempi osa potilaista hoidetaan palveluasumisen puitteissa tai kotona eikä laitoshoidossa kuitenkin esimerkiksi palliatiivisen hoidon

tämä ristiriita otettu siinä huomioon millä tavalla saattohoitoa voidaan tämän sosiaali ja terveyspalvelu uudistuksen yhteydessä kehittää

terveydenhuollon muutoksen ulottuvuuksia on useita lähtien siitä että sinä päivänä meillä on sote kun meillä on henkilöitä jotka on koulutettu sosiaali ja terveydenhuollon näkökulmasta tunnistamaan ihminen näkemään ihminen yhtenä meillä on terveydenhuollon koulutusjärjestelmä jossa on potilas ja sosiaalihuollon mallit koulutusjärjestelmä jossa ihminen on asiakas tämä on ylätason asia mutta sillä on vaikutusta siihen millä tavalla ihminen arjessa palvelua tarvitessaan kohtaa toisekseen koulutuksen osalta tämän vuoden aikana vielä tämän kevään aikana on esimerkiksi omalla kohdallani tarkoitus tavata yliopistojen rehtorit olen tavannut ammattikorkeakouluväkeä siitä tämä on ollut kahdensuuntaista millaisia toiveita sote ministerillä on koulutusjärjestelmän osalta tietysti opetus ja kulttuuriministeri vastaa omalta osaltaan sisällöistä ja ja siitä miten koulutusta suunnataan mutta meillä on sote sinä päivänä kun meillä on sellaisia koulutettuja ammattilaisia joille ihminen on ihminen

rouva puhemies hyvätasoinen ja laadukas saattohoito on potilaitten oikeus meillä on euroopassa esimerkkejä siitä kuinka eutanasiakeskustelu on laantunut kun on systemaattisesti lähdetty panostamaan muun muassa isossa britanniassa hyvään saattohoidon laatuun suomessa meillä on viisi saattohoitoon erikoistunutta yksikköä ehkä niistä tunnetuin terhokoti

teillä on paremmat tiedot siitä kuinka monta saattohoitoon erikoistunutta yksikköä meillä on maassa mutta minulla on tieto siitä että

on sairaaloita joissa on saattohoito osastoja erikseen ja joissa on koulutettu henkilökunta joka huolehtii siitä mahdollisimman hyvästä elämän loppuvaiheesta ja tämähän tulee olemaan yksi osa tätä koko meidän sote muutosta ensinnäkin se muutos jota ollaan rakentamassa luo perustat lainsäädäntö luo perustat sisältö tehdään kentällä ja siellä mahdollisimman lähellä ihmistä esimerkiksi tämän saattohoidon tulee jatkossa tapahtua toki erikoistuneitakin yksiköitä tarvitaan mutta nyt ei pidä syntyä ainakaan sellaista kuvaa että saattohoito olisi jatkossa viidessä paikassa ei vaan niiden saattohoitoon koulutusta tulee lisätä ja toisekseen se on osa sitä hoidon ketjua tilanteessa jossa sairautta ei enää pystytä parantamaan miten varmistetaan rahoitus meillä on yhdeksäntoista pilkku seitsemän miljardia se kakku jonka kanssa tässä ollaan näiltä osin liikkeellä

arvoisa puhemies saattohoidon toteuttamisessa tarvitaan ammattitaitoista ja osaavaa henkilökuntaa kuka tahansa ei pysty sitä toteuttamaan vaan tarvitaan moniammatillista osaamista ja myös erikoisosaamista koska siinä on niin paljon semmoista erityisaluetta vanhustenhoidon

henkilökunnan kelpoisuusvaatimusten heikentäminen tulee olemaan tässä asiassa ongelma sillä se vaikuttaa myöskin saattohoidon laadukkaaseen toteuttamiseen esimerkiksi palvelutaloissa ja ja kotihoidossa miten te turvaatte ammattitaitoisen ja osaavan henkilökunnan vanhustenhoitoon nimenomaan sellaisen henkilökunnan joka pystyy saattohoitopotilaita

rouva puhemies edustaja mäkisalo ropponen tekee nyt aika kovankin yleistyksen tilanteessa jossa koko sosiaali ja terveydenhuollon tulevaisuus on entistä yksilöllisemmässä hoidossa ja hoivassa lääkkeet tulevat olemaan entistä yksilöllisempiä mikään digitalisaatiokaan ei tule korvaamaan toista ihmistä tilanteessa jossa ei lääkkeistä tai siitä että on jokin tekninen apu tai tuki

tarvitsemme koulutettuja ihmisiä me tarvitsemme geriatrian osaamista ihan eri tavalla tulevaisuudessa kuin tähän asti on tarvittu me tarvitsemme myös tähän ihmisen elämän loppuvaiheeseen niihin viimeisiin päiviin henkilöitä joilla on on ammattiosaamista te yleistätte että koulutusvaatimuksia ollaan heikentämässä tämä ihmisen elämänkulku syntymästä sinne elämän päättymiseen tulee vaatimaan erilaisia ammattilaisia ja osaajia ja on koulutusjärjestelmän tehtävä osaltaan varmistaa

arvoisa rouva puhemies saattohoitoa on suomessa kehitetty vuosikausia stmn suositus parannetaan saattohoitoa yhdessä on johtanut siihen että kunnissa kuntayhtymissä kaupungeissa on laadittu omia saattohoito ohjeistuksia on hyvin tärkeää että ne ovat kaikkialla kunnossa ja kun me olemme monet kuntapäättäjiä niin viekää sinne kuntiinne kysymys että onko omalla alueella laadittu saattohoitosuunnitelmat ja ohjeistukset on totta että lainsäädäntöä ei ole on totta että siellä on paljon puutteita meidän tulee tehdä kaikkemme koulutusta on lisättävä työntekijöiden mahdollisuutta työpaikkakoulutukseen arvoisa ministeri vanhuslaissahan on kirjaus siitä että tarvittaessa henkilöstön määrää voidaan lisätä muun muassa saattohoitotilanteessa kysynkin millä tavalla tätä kirjausta juurrutetaan sinne käytännön kentälle että toimijat siellä sitten pystyisivät ottamaan sen käyttöönsä kun tulee näitä tilanteita että tarvitaan

viime kuukausien aikana ajoin kiivaanakin käyty keskustelu siitä minkä verran hoitajia on missäkin vanhuspalveluja ja ikääntyvän väestön

palveluja antavassa yksikössä kyse on siitä minkä hoitoisuuden vaativia ihmisiä minkä hoitoisuuden vaativia naisia ja miehiä on kyseisessä toimipaikassa kategorisen ohjeistuksen luku desimaaliluku ihminen on kokonaisuus ei desimaaliluku voidaan tarvita yksi yhteen se ammattilaisen apu ja tuki kaksikymmentäneljä kautta seitsemän kaksikymmentäneljä tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa tämä on juuri sitä mikä pitää mikä pitää pystyä ratkaisemaan kussakin sellaisessa paikassa siellä arjessa niissä tiloissa niissä olosuhteissa joissa ihmiset sen sen arkensa ympärivuorokautisesti viettävät yhden kategorisen luvun ilmoittaminen ei takaa sitä että hoito ja hoiva ovat ihmisarvoisia
arvoisa puhemies pitää olla jokaisen oikeus ja siihen kuuluu myös hyvä kuolema täällä nostettiin esille se että meillä on saattohoitoon erikoistuneita yksiköitä näin onkin mutta se linja minkä eteen on työtä tehty on se että saattohoito olisi mahdollista jokaiselle niin että myöskin siellä perusterveydenhuollossa kotiin saataisiin hyvää saattohoitoa mutta kun täällä nostettiin esille terhokoti ja sen taloudelliset ongelmat se nostaa hyvin esille sen miksi siellä oli ongelmia se oli se että tietyistä kunnista ei annettu lähetettä tietyiltä alueilta ei ollut ihmisillä mahdollisuutta päästä saattohoitoon sen takia on erinomaista se että täällä ministeri rehula sanoi että tästä on tulossa ohjeet niin että myöskin päättäjät ja terveydenhuollon toimijat tietäisivät että ihmisillä on on saattohoitoon oikeus toivon jatkossa että kun maakunnat ottavat kokonaisvastuun niin silloin myöskin nämä käytännöt tulevat vahvoiksi ja myöskin oikeus hyvään kuolemaan

tässä ei tainnut olla kysymystä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto on ehdottanut että asia lähetetään hallintovaliokuntaan asian käsittely keskeytettiin kahdeksas toista kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa vastoin puhemiesneuvoston ehdotusta keskustelussa on eeva maria maijala reijo hongiston kannattamana ehdottanut että perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto hallintovaliokunnalle puhemiesneuvosto on yhdeksäs toista kaksituhattaseitsemäntoista pitämässään kokouksessa tarkistanut aikaisempaa ehdotustaan ja ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto kun puhemiesneuvoston tarkistettu ehdotus on sama kuin eeva maria maijalan ehdotus puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttäneen

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

arvoisa puhemies suhtaudun tähän kansalaisaloitteeseen hyvin kunnioittavasti koska sehän koskee suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentajasukupolvea tohtori kiljunen ansaitsee kyllä kiitoksen yli kahdeksankymmentätuhatta allekirjoittajaa ja ihmisten tuella hän on kansalaisaloitteessaan kiistatta tärkeällä asialla taitetun indeksin vuoksi eläkkeensaajat ovat ainoa tulonsaajaryhmä joka lakisääteisesti köyhtyy yhdeksänkymmentä luvun jälkeen eläkkeet ovat jääneet kiistattomasti jälkeen ansiokehityksestä vuosina viiva kaksituhattaviisitoista nousivat palkat melkein kaksi kertaa nopeammin kuin eläkkeet työeläke nousi neljäkymmentäkuusi pinnaa ja palkat kahdeksankymmentäkahdeksan kansalaisaloite siis kumpuaa todellisuudesta arkikokemuksista

arvoisa puhemies olen vastannut viimeisten kymmenen viiva viidentoista vuoden aikana niin kuin monet kollegatkin tuhansia kertoja kysymykseen mitä sinä teet tai puolueesi tekee eläkeläisten hyväksi olen sanonut että kymmenillätuhansilla eläkeläisillä on terävä kivi nimeltä indeksi kengässään kun sellainen on joskus ollut itse kullakin niin sitä kipua ei montaa minuuttia siedä no tuhansilla ja tuhansilla eläkeläisillä vastaava kipu on ollut vuosia monien itsetuntoa on loukattu minä olen ja sosiaalidemokraatit olemme laajemminkin ottaneet nämä eläkeläisten tunteet ja kokemukset tosissaan meille on tärkeintä parantaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien asemaa tasokorotukset niin kansaneläkkeisiin kuin takuueläkettäkin saaville ovat inhimillisesti katsoen välttämättömiä lahden puoluekokouksessa viime viikonloppuna teimme päätöksen laadimme toimenpideohjelman eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi ja eläkeläisten toimeentulon turvaamiseksi kiinnittäen erityistä huomiota ikääntyneiden naisten ja pieniä työeläkkeitä saavien asemaan

olen todella tyytyväinen puoluekokouksen päätökseen se on ehdottomasti oikea askel ja se on kyllä askel myös kansalaisaloitteen suuntaan no miksi siksi että pienintä työeläkettä saavien eläketurvaa ei voida mielestäni korjata puuttumatta indeksitarkistukseen

arvoisa puhemies alle köyhyysrajan joka on euroa kuukaudessa sinnittelee hieman alle puoli miljoonaa työeläkeläistä tarkasti ottaen neljäsataaseitsemänkymmentätuhatta yli satatuhatta eläkeläistä yrittää pärjätä pelkän takuueläkkeen varassa joka on seitsemänsataakuusikymmentäkahdeksan euroa kuukaudessa joukossamme on yhdeksänsataatuhatta eläkeläistä jotka saavat alle tuhatviisisataa euroa kuukaudessa lukujen takana on muuten lähes joka viides suomalainen niukkuutta ja pienituloisuutta on seurannut se että eläkeläisten maksuhäiriöt ovat kasvaneet rajusti ruokajonoissa valitettavasti suurin ryhmä taitaa olla eläkeläiset ja maahanmuuttajat edustaja heinäluoma kuuntelee mitä minä puhun hyvä kaikki olen kirjoittanut puhunut ja toiminut sen puolesta että asteittain siirrytään kohti puoliväli indeksiä pidemmällä aikavälillä kohden palkkaindeksiä tämä puoliväli indeksi on käytössä noin puolella euroopan unionin jäsenmaista muun muassa britanniassa saksassa ruotsissa ja sveitsissä palkkaindeksi on muun maussa alankomaissa tanskassa ja norjassa

palkkaindeksin vuosikustannus eläkemenoon on kolmesataakaksitoista miljoonaa euroa olettaen että reaalipalkkojen kasvu on yksi kuusi prosenttia puoliväli indeksi lisäisi eläkemenoja kolmasosan tästä eli sata miljoonaa euroa kuulitte oikein sata miljoonaa euroa tavoitteellinen asteittainen eteneminen kohti puoliväli indeksiä on täysin realistista eikä vaaranna työeläkejärjestelmän rahoitusta arvoisa puhemies on nyt lähetekeskustelu sosiaali ja terveysvaliokunnalle minusta valiokunnan tulee katsoa ja arvioida myös tämän palkkapainotteisuuden lisäämistä asteittain joka on esimerkiksi eläkeläisjärjestöjen myös eläkkeensaajien keskusliiton tavoitteena eli se tarkoittaa että siirrytään kolmekymmentä viiva seitsemänkymmentä ja neljäkymmentä viiva kuusikymmentä ja näin kohti puoliväli indeksiä

koskien olen iloinen ylpeäkin siitä että käsissäni on hyvin tuore eläkkeensaajien keskusliiton esitys yhdeksi malliksi esitykseksi miten tehdä tuloeroja kaventava työeläkkeiden indeksikorotusmalli heidän esityksensä mukaan se koostuu kiinteästä prosenttitarkistuksesta ja sen päälle tulevasta kiinteästä euromääräisestä osasta korotusvarasta esimerkiksi kaksi kolmasosaa menisi euromääräiseen tarkistukseen ja yksi kolmasosa prosenttitarkistukseen sanon tämän asian sen takia että minusta on kohtuullista että valiokunta hyvin monipuolisesti ja syvällisesti perehtyy tähän asiaan kysymys on merkittävästä yhteiskunnallisesta kysymyksestä oikeudenmukaisuuden ja tulonjaon näkökulmasta haluan että pitkään hiertänyt ja kalvava kivi poistuu mahdollisimman monen eläkeläisen kengästä

perusteellisesta ja hyvästä käsittelystä minustakin entinen edustaja kimmo kiljunen ansaitsee kyllä

eläkeläisten toimeentuloasian nostamisessa julkiseen keskusteluun yhtä tärkeätä on että me näemme että tämä ei ole joko

siihen täytyy voida puuttua sitä samalla meidän pitää tehdä ratkaisuja jotka täyttävät myös nuorten sukupolvien oikeutetut tarpeet

pitää pitää keskustelussa mukana siksi sanonkin että eläketurvakeskuksen puheenvuoro tässä asiassa oli kohtuuton kun kun he väittivät kahdessakymmenessä vuodessa merkittävästi parantunut sehän perustui vain siihen että uudet eläkkeelle tulevat ihmiset saavat paljon parempaa eläkettä kuin kaksi vuosikymmentä sitten eläkkeelle jääneet niistä ihmisistä jotka ovat jääneet aikoinaan eläkkeelle monet ovat todellisessa toimeentulo

arvoisa puhemies olen siinä edustaja gustafssonin kanssa samaa mieltä että käsittelyssä on yhteiskunnallisesti merkittävä aloite mutta valitettavasti en voi kyllä samoin tavoin yhtyä tähän aloitteeseen tai ei se oikeastaan ole edes valitettavasti minusta on ilo olla puolustamassa tässä keskustelussa myös sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta ja tämän järjestelmän kestävyyttä ja luotettavuutta myös sen sukupolven silmissä joka on vasta astumassa työelämään saamieni tietojen mukaan se esitys joka nyt on kansalaisaloitteen muodossa tänne tullut rakentaisi järjestelmäämme sellaiseksi että eläkerahastot olisi käytännössä syöty loppuun siihen mennessä kun nykyiset parikymppiset jäisivät eläkkeelle jää myös mietityttämään miten edustaja gustafsson tätä esitystä voimakkaasti tukiessaan ei laisinkaan huomioinut että kaikkein vaikeimmassa vaikeimmassa asemassa oleva eläkeläisryhmä tässä yhteiskunnassa on takuueläkeläiset he jotka syystä tai toisesta eivät ole kerryttäneet itselleen työeläkettä vaikkapa sairastuessaan jo hyvin nuorena

että sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus ja eläkejärjestelmän kestävyys ovat niitä avainkysymyksiä mielestäni edustaja gustafsson nosti ansiokkaasti sen että erilaisia vaihtoehtoja tulee tarkastella valiokuntakäsittelyn aikana olen prikulleen samaa mieltä kunhan nämä kaksi näkökulmaa kulkevat mukana ja tosiasioiden pohjalta sitten esitämme niitä näkemyksiä ja teemme lopullisia päätöksiä

arvoisa puhemies kiitän kansalaisaloitteen tekijöitä arvokkaasta keskustelusta ja toivon että se saa arvonsa mukaisen käsittelyn valiokunnassa olen siinä mielessä samaa mieltä käyn sitä tuossa pidemmässä puheenvuorossani enemmän läpi että meidän pitäisi keskittyä nimenomaan näihin pienen ja keskisuuren

äskettäin veroalennus mutta se prosentuaalisesti tietysti hyödyttää enemmän isompituloisia minuun ovat paljon yhteydessä erityisesti naiset jotka ovat olleet neljäkymmentä viiva viisikymmentä vuotta pienipalkkaisessa työssä ja he kokevat todella todella jopa suureksi vääryydeksi sen että he saavat tuhat viiva tuhatviisisataa euroa käteen heillä ei ole mahdollisuutta ansaita lisää meidän tulee hakea tähän erilaisia keinoja ja tämä koskee erityisesti naisia koska naisten eläke on

tämä aloite on vastuuton itsekäs ja epäsosiaalinen olen edustaja gustafssonin kanssa samaa mieltä siitä että meillä on on liikaa köyhiä eläkeläisiä mutta tämän aloitteen toteuttaminen ei heitä auttaisi lainkaan tämän aloitteen toteuttaminen hyödyttäisi kaikkein eniten niitä jotka ovat nyt yli kuusikymppisiä ja jotka saavat hyvää eläkettä esimerkiksi edustaja minua ja entistä kansanedustajaa kimmo kiljusta mutta pienituloisimpia eläkeläisiä se ei auttaisi lainkaan sikäli mikäli eläkeläisten aseman parantamiseen on varoja ne varat pitäisi käyttää nimenomaan pienituloisimpien eläkeläisten aseman parantamiseen

arvoisa herra puhemies ensinnäkin on erittäin tärkeää ja hyvä että me keskustelemme eläkkeensaajien erilaisista elämäntilanteista ja toimeentulosta ja samanaikaisesti meidän pitää muistaa se että eläkeläisiä on hyvin erilaisia meillä on myös nuoria eläkeläisiä ei ainoastaan yli kuusikymmentäviisi vuotta täyttäneitä eläkkeensaajia

tämä pienituloisuus koskee nimenomaan alle viisikymmentäviisi vuotiaita työkyvyttömyyseläkkeellä olevia ihmisiä ja samoin yksin asuvia ihmisiä ja kun nämä lasketaan yhteen ja huomioidaan niin erittäin vaikea tilanne on nimenomaan alle viisikymmentäviisi vuotiaiden yksin asuvien henkilöiden osalta heistä jopa kolme viidestä on pienituloisia samalla meidän tulee muistaa se että yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaat ikääntyneet naiset ovat köyhyydessä ja nämä ovat niitä ryhmiä joihinka meidän pitää nyt tulevaisuudessa panostaa ja sen takia on hyvä että näistä asioista nyt keskustellaan

kunnioittaa eläkkeelle siirtyneiden ikäpolvien tekemää työtä me kunnioitamme tätä aloitetta käymme tämän aloitteen huolella läpi sosiaali ja terveysvaliokunnassa mutta on hyvä tässä todeta se että

lasku lähetettäisiin kylmästi tuleville sukupolville jo nyt nuoret ikäpolvet kokevat epäluottamusta eläkejärjestelmää kohtaan he kokevat huolta tulevaisuudesta sata vuotta täyttäneen suomen pitää olla reilu pitää huolehtia tämän päivän eläkeläisistä mutta myöskin huolehtia että eläkejärjestelmä kantaa en kannata tätä

käsittelyssä oleva aloite ei kuitenkaan poista eläkeläisköyhyyttä sillä toteutuessaan se antaisi eniten kaikista hyvätuloisimmille eläkeläisille mutta kaikista köyhimmille ei mitään uhkana on lisäksi eläkeläisten tuloerojen kasvu ja eläkejärjestelmän kestävyyden heikentyminen tulevien eläkkeiden heikentyminen ja eläkemaksujen nousu

työeläkkeen leikkautumispisteen lieventämisellä tämä auttaisi pienellä työeläkkeellä olevia työeläkeindeksiä olisi syytä korjata siten että se suosisi pieniä työeläkkeitä enemmän kuin suuria ja tämä voisi toteutua muuttamalla indeksi osittain eurokorotuksiin perustuvaksi ja toivottavasti tällaista mallia voidaan valiokuntakäsittelyssä harkita

herra puhemies on ymmärrettävää että eläkkeet herättävät suurta mielenkiintoa varsinkin kimmo kiljusen tekemän aloitteen pohjalta on käyty erittäin tiukkaa keskustelua ja annan suuren arvon edustajien annika saarikko ja satu hassi äskeisille puheenvuoroille he analysoivat tämän tilanteen erittäin oikein tämä kimmo kiljusen tekemä aloitehan nimenomaan palvelisi niitä eläkeläisiä joilla on kohtuullisen hyvät tulot jo tällä hetkellä jota pitää auttaa sehän onnistuisi parhaiten vaikka takuueläkettä reilusti korottamalla tai muita sosiaalisia etuuksia pieneläkeläisille antamalla verotuksen kautta kovin paljoa emme voi tehdä koska he maksavat todella vähän veroa niin että siellä ei juurikaan ole saavutettavissa suuria voittoja vaan meidän pitää pitää huoli siitä että tällaisessa kaupungissa kuin helsinki nämä kustannukset ovat karanneet valtavan korkealle ja sieltä aiheutuu yksi ongelma ymmärrän kyllä että tässä aloitteessa on pikkuisen myös oman kilven kiillotusta kun kimmo kiljunen aikanaan edustajana ollessaan oli luomassa tätä nykyistä indeksijärjestelmää ymmärrän toki tulevien vaalien jännitteitä ja siihen tähtäävät suunnitelmat

eläkkeensaajat nostavat eri tilaisuuksissa kun kierrän keskustelemassa esiin kokemuksen että he olisivat ikään kuin taakka tälle yhteiskunnalle näinhän ei suinkaan ole eläkkeensaajat ovat tehneet monet heistä erittäin pitkän työn pienellä palkalla ja myös raskaissa työtehtävissä

työura on ollut pitkä mutta palkka alhainen ja osittain varsinkin naisilla pätkittäinen nämä työeläkkeet jäävät hyvin alhaisiksi tästä syystä minusta tässä eläkeläisköyhyydessä joka on tärkein asia täytyy nähdä nämä eri syyt joista nämä johtuvat ja korjata myös tätä tilannetta näistä syistä lähtien meillä on paljon ihmisiä jotka ovat jääneet työkyvyttömyyseläkkeelle nuorina ja heillä on ne suurimmat toimeentulovaikeudet sitten meillä on peruseläkkeellä eläviä ihmisiä joiden toimeentulo on tosi alhainen mutta myös ne ihmiset kokevat sen väärin joilla on pieni työeläke koska he eivät pärjää niillä eläkkeillään koska elämisen kustannukset ovat niin suuret tästä hallitukseen päin viesti että näitä eläkeläisten

aika reippaasti tuo sovittu aikaikkuna nyt olisi edustaja
arvoisa herra puhemies jokainen meistä kansanedustajista tietää että hyvin monet eläkeläiset kokevat nykyisen indeksijärjestelmän epäoikeudenmukaiseksi onkin tärkeätä että sosiaali ja terveysvaliokunta täällä todetun tavoin hyvin perusteellisesti käsittelee tätä aloitetta ja koko työeläkejärjestelmäämme itse koen että tämän aloitteen ongelma on siinä että lähdetään siitä että voisimme parantaa suomessa satojentuhansien ihmisten eläkkeitä ilman että se on mistään muualta pois kuitenkin on rehellistä sanoa että joko se on pois tulevista eläkkeistä tai sitten se merkitsee työeläkemaksuihin suuntautuvaa korotuspainetta joka ei tätä näkökohtaa ota huomioon hän ei mielestäni ota huomioon kaikkia oleellisia asiaan vaikuttavia tekijöitä

puhemies kansalaisaloitteessa esille nostettu asia siis eläkeläisköyhyys on todellinen ja vaikea ongelma se on oikeastaan ihan häpeätahra sata vuotta täyttävälle suomelle sen poistamiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen on myös muistettava että hallituksen päätökset ovat lisänneet ja syventäneet eläkeläisköyhyyttä palvelumaksujen korotukset lääkekorvausten pienentäminen indeksien leikkaukset ynnä muut ovat heikentäneet monen ikäihmisen taloudellista tilannetta ja vaikeuttaneet selviytymistä jokapäiväisistä menoista nämä nämä hallituksen päätökset syövät myös takuueläkkeen korotuksen hyvin nopeasti kansalaisaloite puuttuu siis tärkeään asiaan mutta kaikkein köyhimpien eläkeläisten tilannetta tämä aloite ei kyllä korjaa eli eläkeläisköyhyyden poistamiseksi

arvoisa puhemies täällä on moni edustaja todennut että ei voi kannattaa perustellusta syystä tätä aloitetta minä tulkitsen niin että edustaja gustafsson reippaasti kannatti tätä mutta monen muun sosiaalidemokraatin puheenvuorosta en ole päässyt nyt ihan varmuuteen mikä tulee olemaan sosiaalidemokraattien kanta tähän aloitteeseen ehkä kuulemme sen täällä vielä minusta on hyvä että tämän keskustelun myötä tulee esiin kaksi ulottuvuutta joita tässä isossa aloitteessa on ensimmäinen on koko eläkejärjestelmä ja sen kestävyys sen yhteydessä pitää huomioida että eduskunta vastikään on uudistanut erittäin isolla tavalla eläkejärjestelmän koko yhteisen eduskunnan tuella jos oikein muistan tämä uudistus tähtäsi nimenomaan järjestelmän kestävyyteen ja sen seurauksena tehtiin myös kipeä eläkeiän nostopäätös toinen ulottuvuus mistä täällä on ansiokkaasti puhuttu on eläkeläisten toimeentulo siis jo nyt eläkkeellä olevien ihmisten toimeentulo jossa oma huoleni painottuu ennen kaikkea takuueläkkeellä

herra puhemies jos oikein kuuntelin edustaja gustafssoninkin puheenvuoron niin ei hänkään tätä aloitetta kannattanut tämä aloitehan lähtee siitä että siirrytään suoraan palkkaindeksiin ja edustaja gustafsson puhui puolivälin indeksistä ja muusta itse pidän sitä hyvänä että täällä laajasti on ollut yhteisymmärrys siitä että meidän pitää etsiä keinoja ennen muuta niiden noin puolen miljoonan erittäin pienellä eläkkeellä toimeentulevan ihmisen tilanteen helpottamiseksi

todella tiukoilla voi sanoa että he eivät tällä hetkellä tule toimeen ja sen takia niitä panoksia pitää ohjata ennen muuta takuueläkkeeseen kansaneläkkeeseen ja tänne mitkä auttavat niitä pienimmällä toimeentulevia
vastauspuheenvuoro edustaja kankaanniemi ja kohtamiten edustaja gustafsson keskustelun avaaja saa toki puheenvuoron

on annettava kiitokset että tämä aloite on tehty saadaan keskustelu tästä ja myös sitten valiokunnissa erittäin perusteellinen työ toivon mukaan tehdään ja käydään nämä kaikki tähän liittyvät kysymykset läpi ja sen jälkeen sitten katsotaan kuka kannattaa mitäkin

merkittävät muutokset yleensä valmistellaan kolmikannassa olisiko syytä tämäkin asia valmistella siellä

pienituloisia eläkeläisiä on aivan liikaa ja kaikkein eniten heitä on yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaiden yksin asuvien joukossa joista jopa joka neljäs on pienituloinen yksin asuvista naisista jopa kaksikymmentäseitsemän prosenttia eläkeläisköyhyys ja pienituloisuus ovat todellisia ongelmia joihin on löydettävä ratkaisut ja paras tapa kaikkein pienituloisimpien eläkkeensaajien aseman parantamiseksi on takuueläkkeen korottaminen ja kansaneläkkeen tason parantaminen niin kuin täällä on jo todettukin hallitushan on on tehnyt takuueläkkeeseen parannuksia mutta ikävä kyllä nuo kansaneläkeindeksin leikkaukset ovat nämä korotukset syömässä hyvä tapa aseman parantamiseksi on myös palvelumaksujen ja maksukattojen alentaminen lääkekorvausten tason parantaminen asumistuen ja ja eläkkeensaajan hoitotuen kehittäminen toisin kuin hallitus on toiminut kaikkein tärkeintä olisi nyt kuitenkin laatia heti sellainen toimenpideohjelma tämän eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi ja eläkeläisten toimeentulon turvaamiseksi ja jos täällä olisi nyt ministeri paikalla kysyisinkin hallitukselta että aiotteko laatia tällaisen ohjelman ikäihmisten köyhyyden vähentämiseksi

arvoisa puhemies tämän kansalaisaloitteen suurin ansio on varmasti se että me täällä yhdessä nyt puhumme eläkeläisköyhyydestä ja kaikki tunnustamme ja tunnistamme sen sen olemassaolon ja sen hälyttävän suuruuden ja olemme sitä mieltä yhdessä että nimenomaan nämä pienituloisimmat eläkeläiset on se ryhmä jonka asemaa meidän tulee parantaa ja eläkeläisköyhyyteen puuttua toivon todella että että tästä keskustelusta jää sitten myös jälkiä siinä kohtaa kun

heikkeni työeläkkeitä saaneiden ostovoima ostovoima heikkeni nolla pilkku neljä prosenttia ja kaikkein pienituloisimpien eli takuueläkeläisten jopa kaksi prosenttiyksikköä toivon todella että näistä keskusteluista jäävät itämään toisenlaiset päätökset ensi syksyn budjettiriihtä ajatellen

arvoisa herra puhemies totuushan on että työeläkeyhtiöt voivat hyvin satayhdeksänkymmentä miljardia euroa on siellä työeläkevaroja johtajat tienaavat satojatuhansia euroja vuodessa palkkaa ja ja hallituksen jäsenet saavat kymmeniätuhansia euroja kokouspalkkioita

kuuntelitte nyt tarkkaan edustaja gustafssonin puheenvuoroa hän ei puhunut prosenttikorotuksista vaan euromääräisistä korotuksista silloin tuloerot eläkeläisten välillä eivät kasva mutta pientä eläketuloa saavat hyötyvät siitä huomattavasti kyllä minun mielestäni on aika nyt tämä asia käsitellä perusteellisesti ja ottaa käyttöön tämän epäoikeudenmukaisen taitetun indeksin sijaan joku muu vaihtoehto myönnän vielä puheenvuorot edustajille lauslahti viitanen ja keränen ja sen jälkeen myönnän puheenvuoron edustaja gustafssonille vielä edustaja gustafssonin jälkeen mielihaluja ilmeisesti on ja jatketaan täällä on pyydettyjä puheenvuoroja myös jatkoa silmällä arvoisa puhemies hallitus muistaa tulevaisuudessa eläkeläisiä kaksituhattakahdeksantoista on tulossa takuueläkkeen korotus kahdeksan euroa ja siltä osin se on merkittävä kädenojennus selvää on että asiakasmaksut ja muut vaikuttavat ja ne vievät osan siitä pienestä eläkkeestä siltä osin meillä on myöskin kuntapäättäjinä vastuu katsoa minkälaisia maksuja me tulevina vuosina meidän eläkeläisiltä keräämme eläkeyhtiöihin liittyen meidän on syytä nostaa esille että luottamus eläkeyhtiöihin on hieman heikossa hapessa ja siltä osin on syytä lisätä avoimuutta ja miettiä voisiko tehdä selvityksen että meillä olisi eläkeläisten edustus esimerkiksi esimerkiksi hallintoneuvostoissa tulevaisuudessa jolloin siellä olisi myöskin niin kuin vähän tarkempaa silmää ulkopuolelta katsomassa

arvoisa herra puhemies myös minä kiitän tästä aloitteesta on tärkeää että eläkeläisten toimeentulo on täällä keskustelussa yhdyn edustaja gustafssonin puheenvuoroon minusta se oli hyvä hyvä ja tärkeä puheenvuoro ja samoin myös korostan sitä mitä edustaja heinäluoma sen jälkeen omassaan kertoi että tämä ei ole mikään joko tai kysymys tämä on sekä että kysymys ja kestävä järjestelmä

tosiasiassa palvelumaksuja on nostettu indeksileikkaukset syövät tämän tulevan takuueläkkeen korotuksen tämä tilanne ei ole hyvä ja on saatava korjausta siksi on hyvin tärkeää puhemies että sdp omassa puoluekokouksessaan muun muassa velvoitti toimimaan niin että erityisesti pieniä työeläkkeitä tulee parantaa ja eläkeläisköyhyyttä torjua

arvoisa puhemies tässä ajattelin vain tähän prosessiin puuttua nimittäin jokaiseen kansalaisaloitteeseenhan pitää suhtautua kunnioittavasti ja arvostuksella se vaatii kovasti työtä mutta sitten tämän käsittelyyn kun tämä eduskunta aloitti

keväällä kaksituhattaviisitoista saimme heti pöydälle eläkeuudistuksesta kuudensadan sivun nivaskan joka oli laadittu yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa ja jossa oli perusteellisesti selvitetty se minkälainen eläkejärjestelmän pitää olla jotta se olisi kestävä myöskin vuosikymmenten kuluttua minulla on aika paljon epäilyksiä haluaako tämä eduskunta muuttaa tätä vastikään hyväksyttyä eläkejärjestelmää vielä vastauspuheenvuoro edustaja zyskowicz ennen edustaja gustafssonia edustaja viitasen puheenvuoron johdosta

arvoisa herra puhemies kyllä edustaja viitanen nyt yritti tässä asiassa vetää kotiinpäin aika epäreilulla tavalla laitoitte tässä hallituspuolueet ja oman puolueenne sdpn vastakkaisille puolille aivan kuin tilanne olisi se että sdp teidän oma puolueenne vastustaisi nykyistä eläkeindeksijärjestelmää vuotta hallituksessa sen jälkeen kun teidän hallituksessa ollessanne tämä nykyindeksi luotiin ja te ette kertaakaan hallituspuolueena ollessanne ole ryhtyneet tätä indeksijärjestelmää korjaamaan siihen suuntaan kuin nyt tässä kansalaisaloitteessa esitetään

innostu tilanteessa missä tästä aloitteesta ei sellaisenaan innostu myöskään oma puolueenne sdp arvoisa

zyskowicz sanoo kyllä me olemme tästä innostuneita me olemme lukuisin kerroin täällä vaatineet hallitukselta toimia eläkeläisköyhyyden torjumiseksi leikkauksien perumiseksi ja onneksi esimerkiksi asumislisän leikkaus peruttiin ja mehän olemme tässä edustaja gustafssonin aloittamana tuoneet esiin että tämä täytyy huolellisesti tutkia valiokunnassa katsoa erilaiset mahdollisuudet tarkat vaikutukset ja nimenomaisesti niin että tämän saisi kestävällä tavalla eteenpäin onhan täällä minulla kädessäni häkämiehenkin eläkelupaus vuodelta kaksituhattaseitsemän eläkeindeksit on avattava ensi vaalikaudella

ne eivät ole oikein

nimittäin sanoitte että te demarit olette sitä mieltä että tämä pitää huolellisesti tarkastella ja valiokunnassa perusteellisesti käsitellä ja viittaatte johonkin häkämiehen en kyllä tiedä kumman häkämiehen kantaan vuodelta kaksituhattaseitsemän

tätä kansalaisaloitetta ja sen toteuttamista jos täällä on joku puolue esimerkiksi sdp joka kannattaa tämän kansalaisaloitteen toteuttamista niin kakistelkaa se ulos mutta tähän mennessä kun täällä on useampi sosiaalidemokraatti ollut äänessä yksikään sosiaalidemokraattipuhuja ei ole ilmoittautunut tämän aloitteen kannalle sen että pitää huolellisesti käsitellä se että eläkeläisköyhyys on ongelma ovat sanoneet tässä salissa aivan kaikki ja silloin kun te olitte hallituksessa ei elettäkään tämän asiantilan korjaamiseksi

en ole vetänyt kannatustani tästä kiljusen kansalaisaloitteesta pois mutta kun nyt niinkin paljon puhuin tästä puoliväli indeksistä niin jokainen täällä paikalla oleva vastuullinen kansanedustaja tietää miksi puhuin olen puhunut siitä vuosikausia ehkä ehkä vuosikymmeniäkin jotta tätä palkkapainotteisuutta asteittain voitaisiin työeläkkeissä lisätä minusta ette koskaan saa kansanedustajaa joka tekee tästä asiasta sukupolvien välisen eriarvoisuuskysymyksen never minä olen tehnyt elämäntyöni lasten ja nuorten hyväksi tässä on epäkohtia jotka toin esille pienet työeläkkeet ensin sitten arvioidaan se että mennään puoliväli indeksiin ja viiden ja kymmenen vuoden välein hei come on ilman muuta suomessa arvioidaan työeläkejärjestelmän kestävyyttä totta kai niin on tehty aikaisemminkin enkä minä kuvittele että tämä asia nyt etenee viikossa kuukaudessa ei ehkä vuodessakaan tässä haetaan ehkä asetelmia seuraaviin hallitusohjelmaneuvotteluihin ja sitten edetään kolmikannassa totta kai

arvoisa puhemies itse pidän tätä aloitetta hyvänä sen takia että on hyvä että eduskunnassa käsitellään tämä asia ja olen samaa mieltä kuin moni muukin täällä esimerkiksi edustaja zyskowicz että tämä menee asiantuntijavaliokuntaan jossa kuunnellaan asiantuntijoita ainakin lähetekeskustelussa itse ajattelen näin että on muutama reunaehto joita itse edellytän jotta tämä ratkaisu on oikeudenmukainen eläkerahastojen kestävyys pitää turvata jälkeen pitää turvata se että meillä on on kohtuulliset työeläkemaksut jotta syntyy työtä ja pärjäämme viennissä kolmas reunaehto ainakin minun mielestäni on se että me turvaamme myös tällä hetkellä nuorten työntekijöitten eläkkeenmaksun osittaisen rahastoivan eläkejärjestelmän kautta jos tämä aloite toteuttaa nämä kolme reunaehtoa niin ilmeisesti se voidaan hyväksyä jos se ei toteuta niin luulen että asiantuntijavaliokunta päätyy siihen että aloitetta ei voida hyväksyä

arvoisa puhemies työeläkejärjestelmän oikeudenmukaisuus herättää täysin oikeutetusti keskustelua ja siksikin on hyvä että tämä kansalaisaloite on nyt tuotu tänne eduskunnan käsittelyyn oikeastaan koko ongelmahan tässä nyt kiertyy eläkerahastojen riittävyyden ympärille myös tulevaisuudessa siten katsoisinkin että eläkeyhtiöiden varallisuus voitaisiin saada tuottamaan nykyistä tehokkaammin lisäämällä eläkesijoitusten osakepainoa nimittäin pitkäaikaisen yli kahdensadan vuoden mittaisen tuottohistorian perusteella esimerkiksi yhdysvaltalaisten osakkeiden vuotuinen reaalituotto on ollut noin kuusi pilkku seitsemän prosenttia mikä tarkoittaa pääoman kaksinkertaistumista yhdentoista vuoden välein tämä siis saatavissa osakemarkkinoilla sitä vastoin erityisesti nykyisillä joukkovelkakirjamarkkinoilla on vaikea päästä edes positiiviseen tuottoon ja nythän työeläkesijoitusten reaalinen tuottotavoite on jouduttu laskemaan kolmeen prosenttiin on tietysti ilmiselvää että että mitä pitkäaikaisemmasta sijoituksesta on kysymys sitä suurempaa osakeriskiä on mahdollista ottaa ja tämä pätee erityisesti työeläkeyhtiöihin

puhemies tammikuun ensimmäisenä päivänä voimaan tullut eläkeuudistus on työmarkkinajärjestöjen neuvottelema ja se on pitkän linjan jatkumoa aiempiin eläkeuudistuksiin joilla on pyritty tekemään työeläkejärjestelmästä kestävä rahoituksen suhteen ja myös oikeudenmukainen sitä saaville siellä on merkittäviä parannuksia tehty kaksituhattaviisi tehtiin iso uudistus jossa muun muassa perhevapaiden

työurat olleet silppuisia ja siellä on myös niitä jotka ovat esimerkiksi vammautuneet eli saavat työkyvyttömyyseläkettä näihin on oltava muut keinot käytössä kuin indeksi koska se ei tuo tässä ja nyt näille pientä eläkettä saaville sitä korjausta tästä syystä minusta tähän köyhyysongelmaan pitää pureutua ja siihen sdpn puoluekokouksen

puhemies on hyvä huomata että edelleenkään kukaan ei ole tätä aloitetta siinä muodossa kannattanut kuin se tänne on tehty edustaja gustafsson puhuu siitä kauniisti mutta ei ei kannata sitä mitä tässä esitetään että siirrytään suoraan palkkaindeksiin on on hyvä että me olemme täällä yhtä mieltä siitä että pitää etsiä keinoja nimenomaan

puhemies tästä aloitteesta joka on erittäin tärkeä ja joka huolella täytyy käsitellä näyttää näiden puheenvuorojen osalta että olemme kaikki yksimielisiä siitä että täällä ei ole yhtään edustajaa eikä eduskuntaryhmää joka tällaisenaan tätä aloitetta kannattaisi kokoomuksen eduskuntaryhmän puolesta totean että kaikkein tärkeintä on se että me katsomme miten kaikkein

voimme auttaa ja totean tässä että hallitus on päättänyt että ensi vuonna takuueläkettä korotetaan ja se on hyvä asia se ei vielä ole riittävää meidän on on katsottava meidän verotusta ja ja erityisesti palvelumaksuja vanhuspalvelulain kanssa yhtä aikaa piti tulla eläkeläisten palvelumaksuja ikäihmisten palvelumaksuja koskeva lainsäädäntö ja sitä ei olla saatu aikaiseksi nyt on hyvä että ihan lähiaikoina hallitus asettaa työryhmän jossa katsotaan minkälaisia maksuja ikäihmiset joutuvat maksamaan esimerkiksi ateriapalvelusta silloin kun he he ovat ovat kotihoidossa mutta on rehellistä nyt sanoa edustaja gustafsson että eihän tämä aloite tämä aloite jonka olette auta kaikkein pienituloisimpia
myönnän vielä vastauspuheenvuoron ennen edustaja gustafssonia edustajille mäkelä nurminen ja lauslahti ja sen jälkeen edustaja gustafssonille sitten katsotaan jatketaanko debattia vai siirrytäänkö varsinaisiin puheenvuoroihin
arvoisa puhemies tästä tärkeästä aloitteesta keskustelu on suurelta osin yksimielistä ja itse voin allekirjoittaa monien edustajakollegoiden esittämät puheenvuorot muun muassa koskien eläkeläisköyhyyden korjaamisen tärkeyttä ja sitä että tämä aloite sinällään ei sitä eläkeläisköyhyyttä korjaa vaan siihen tarvitaan muita toimenpiteitä eli sitten kun saadaan työllisyyden paranemisen niin sitä jakovaraa voidaan käyttää pienituloisten maksurasitusten pienentämiseen myös muuta kautta ja kohdistaa nämä eläkeläisiin haluaisin tuoda esille sen että eläkejärjestelmän kestokyky ja oikeudenmukaisuus niin sukupolvien välillä kuin sisälläkin täytyy huomioida esimerkiksi oman ikäluokkani eläkkeitä on leikattu yksipuolisesti elinaikakertoimen kautta hyvinkin merkittävästi ehkä ne päätökset on helpompi tehdä sinne kolmenkymmenen vuoden päähän kun nykyiset päättäjät eivät itse ole niitä eläkkeitä nauttimassa kenties on näin kuitenkin eläkejärjestelmään pitäisi voida luottaa luottamus on keskeisin pääoma eläkejärjestelmän kannalta luotammeko siihen että meille maksetaan ne eläkkeet myös kolmekymmentä tai neljänkymmenen vuoden päästä

arvoisa puhemies nyt on tärkeätä kun keskustelemme tästä aloitteesta ettei ikäihmisiä nähdä taakkana meidän yhteiskunnassa kun on seurannut tätä keskustelua niin mielestäni meidän ei tule hakea vastakkainasettelua nuorten ja nykyisten eläkeläisten välillä eläkejärjestelmän pitää huolehtia meidän pienituloisista eläkeläisistä ja myös nuoret sukupolvet haluavat tehdä työtä sen eteen että tähän ongelmaan puututaan olen sitä mieltä että nyt kun aloite tulee käsittelyyn varsinkin kun me olemme yhdessä tuumin halukkaita ratkaisemaan tämän eläkeläisköyhyyden ongelman niin myös valiokunnasta me tuomme ratkaisuja joissa katsotaan niin kuin veroratkaisut kuin muut tähän vaikuttavat asiat että tähän asiaan myös konkreettisesti puututaan varsinkin kun täällä ollaan näin yhdessä tuumin samaa mieltä mutta uskon että me löydämme eduskunnassa ratkaisun tai ainakin sosiaalidemokraatit tulevat esittämään vaihtoehdon jolla varmistetaan nuorten ja nykyisten eläkeläisten eläketurva oikeudenmukaisesti
arvoisa puhemies juuri näin kuin edellinen puhuja puhui eli meidän että me kohtelemme reilusti niin nuoria kuin vanhoja täällä ovat nousseet useampaan otteeseen ne kaikista heikoimmassa asemassa eläkeläiset takuueläkeläiset siltä osin meidän tulee muistaa että hallitus on sitoutunut nostamaan takuueläkettä vuonna kaksituhattakahdeksantoista lisäksi takuueläkettä korotettiin jo aikaisemmin toisaalta on kuitenkin katsottava eläkeläisten ostovoimaa kokonaisuutena ja siihen liittyvät kuten täällä

hänen puheenvuoronsa jälkeen myönnän vielä puheenvuorot edustajille meri räsänen ja laitinen pesola sen jälkeen nähdäkseni kaikki jotka ovat pyytäneet ovat vähintään kerran saaneet useat useamminkin kerran puheenvuoron noiden puheenvuorojen jälkeen siirrytään varsinaiseen puhujalistaan
arvoisa puhemies kansalainen kiljunen on julkisesti ja tilaisuuksissa joissa olen itse ollut paikalla aina rehellisesti todennut sen että tämän kansalaisaloitteen tavoite ei ole kaikkein köyhimpien kansalaisten auttaminen vaan tarkoitus on nyt käyttää näitä työeläkerahastojen varoja niin kuin täällä on todettu työeläkettä saavien hyväksi ja sitten itse olen korostanut tätä puoliväli indeksiä ja siitä mennään sitten eteenpäin kohti kohti

minä toistan nyt vielä edustaja heinoselle olen allekirjoittanut tämän kimmo kiljusen aloitteen ja nyt käydään lähetekeskustelua ja sieltä valiokunnasta tulee sitten mahdollisesti tänne saliin päätösesitys ja katson sitten onko se sellainen jota voin tukea tai sitten mutta pidän tätä niin merkittävänä että en minä lähetekeskustelussa tukeani vedä pois en tietysti

arvoisa puhemies tärkein viesti minkä eduskunta tästä asiasta voi lähettää on oikeastaan ne kaksi asiaa mitkä täällä ovat nousseet hyvin vahvasti ilmi yhtäältä huolehdimme siitä että me pystymme torjumaan eläkeläisten köyhyyttä mikä on ongelma tällä hetkellä mutta yhtä tärkeänä ja jopa jos itseltä kysytään vielä tärkeämpänä viestinä on se että me huolehdimme siitä että näissä asioissa sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus toteutuu viimeistä piirtoa myöten kun nämä kaksi asiaa yhdistää niin siitä päästään siihen että sellainen lopputulos ei ole mahdollinen johon tällä kansalaisaloitteella tähdätään emme voi luvata sitä että menisimme takaisin palkkapainotteiseen indeksiin koska jos näin tekisimme niin silloin me söisimme tulevien sukupolvien pöydästä ei voi olla niin että yhä pienenevä joukko joutuu kantamaan yhä suuremman taakan ja toivon että tämän viestin tämä eduskunta lähettää yhtenäisenä

arvoisa puheenjohtaja palaan vielä siihen että todellakin aika pitkien ja hankalien neuvottelujen jälkeen eläkeuudistus astui nyt voimaan juuri vuoden alusta kannattaa muistaa että se eläkeuudistus on rakennettu siten että se pidentää työuria ja turvaa tämän eläkejärjestelmän kestävyyttä tarkoituksena sillä on todellakin turvata kohtuulliset eläkemaksut ja turvata järkevät eläkkeet myös tuleville sukupolville tällä järjestelmällä on nyt saavutettu sellainen sukupolvien välinen eläkelupaus joka meidän on pidettävä riippumatta näistä kansalaisaloitteista se mihin meidän pitää löytää vastaus on nimenomaan tämä eläkeläisköyhyys joka kuten täällä monta kertaa on jo todettu

siirrytään puhujalistaan

arvoisa puhemies

keskimäärin eläkeläisköyhyyttä on kuitenkin eniten yksin asuvien joukossa kaikkein eniten pienituloisia eläkeläisiä on yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaiden yksin asuvien joukossa joista joka neljäs kaksikymmentäviisi prosenttia on pienituloinen yksin asuvista naisista jopa kaksikymmentäseitsemän prosenttia on pienituloisia tilastotieto siitä että eläkeläisten ostovoima on keskimäärin hieman eurooppalaista keskitasoa parempi tai että tuloerot eläkeläisten välillä ovat meillä eun keskitasoa pienemmät ei pienituloisen eläkeläisen tilanteessa paljon lohduta hallitus on leikannut tänä vuonna kansaneläkeindeksiä nolla prosentilla ja on lisäksi jäädyttänyt indeksin seuraavaksi kolmeksi vuodeksi tämä leikkaus kohdistuu pienimpiin etuuksiin jotka on sidottu kansaneläkeindeksiin esimerkiksi kansaneläkkeeseen ja eläkkeensaajan asumistukeen jo viime vuonna hallitus antoi etuuksien tason laskea nolla pilkku neljä prosenttia kun kansaneläkeindeksi painui miinukselle tilanne tulee nyt siis heikkenemään kun hallitus on vieläpä jäädyttänyt indeksin seuraavaksi kolmeksi vuodeksi vaikka kustannukset nousisivat eivät esimerkiksi kansaneläkkeet nouse mukana tätä kaikkein pienituloisimmilta leikkaamista emme me sosiaalidemokraatit voi hyväksyä arvoisa puhemies eläkeläisköyhyys ja pienituloisuus ovat todellisia ongelmia joihin on löydettävä ratkaisut paras tapa kaikkein pienituloisimpien eläkkeensaajien aseman parantamiseksi on takuueläkkeen korottaminen ja kansaneläkkeen tason parantaminen myös verotuksen keventäminen on on tehokas keino parantaa toimeentuloa vaikka tämä ei toki kaikkein pienituloisimpia auta pienituloisen eläkeläisen aseman parantamiseksi ovat myös palvelumaksujen ja maksukattojen alentaminen lääkekorvausten tason parantaminen asumistuen ja eläkkeensaajan hoitotuen kehittäminen aivan päinvastoin siis kuin hallitus on toiminut sdp haluaa laatia toimenpideohjelman eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi ja eläkeläisten toimeentulon turvaamiseksi tässä pitää kiinnittää erityinen huomio etenkin ikääntyneiden naisten ja pieniä työeläkkeitä saavien asemaan jotka ovat kaikkein suurimmassa köyhyysriskissä samalla tulee selvittää vaihtoehdot kansaneläkkeen tasokorotuksen tekemiseksi ja verotuksen kehittämiseksi sekä eläkkeensaajien asumistuen palvelujen ja palvelumaksujen vaikutus arvoisa puhemies tänään käsittelemme kansaneläkeindeksin muuttamista täydeksi ansioindeksiksi siis kansalaisaloitetta tähän liittyen siis sellaiseksi indeksiksi että eläkkeet noudattaisivat sata prosenttisesti palkkojen kehitystä nykyisen kahdenkymmenen prosentin sijasta aloitteen allekirjoitti lähes kahdeksankymmentäviisituhatta kansalaista on tärkeää että käsittelemme tämän eläkeläisiä hyvin pitkään puhuttaneen asian perusteellisesti ja selvitämme tarkkaan mahdollisuudet sen toteuttamiseksi tulee kuitenkin muistaa että tämä aloite koskee yksinomaan työeläkkeitä eikä työeläkeindeksin muuttaminen paranna kansaneläkettä tai takuueläkettä saavien eli kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ikäihmisten tilannetta maksussa olevat eläkkeet ovat pitkään olleet noin puolet suomalaisten keskipalkasta viime vuonna viisikymmentäkaksi prosenttia tulevien eläkeläisten osalta vuoden kaksituhattakolmekymmentä jälkeen tämä taso tulee putoamaan neljäänkymmeneenkuuteen prosenttiin kaikki sukupolvet saavat kuitenkin enemmän eläkettä kuin ovat maksaneet luvulla syntyneet saavat elinaikanaan työeläkettä noin viisinkertaisesti maksamiinsa maksuihin nähden omien lasteni sukupolvi eli tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvulla syntyneet tulee saamaan vähemmän eli kaksinkertaisen määrän maksuihinsa nähden tulee myös muistaa että tuhatyhdeksänsataakuusikymmentä luvulla työikäisiä oli kahdeksankertainen määrä eläkeikäisten määrään nähden kun tänä päivänä työikäisiä on enää kolminkertainen määrä tulevaisuudessa määrä painuu alle kahden tulevilla sukupolvilla meidän lapsillamme ja heidän lapsillaan siis eläkevastuita riittää onkin tärkeää että eläkerahastot ovat silloin varmasti riittävät arvoisa puhemies tämä eläkeindeksialoite perustuu pitkälti siihen että sen mukaan eläkerahastot ovat ylirahastoineet tuleviin eläkevastuisiin nähden eläketurvakeskuksen ennusteet ovat viime vuosina perustuneet kolmen pilkku viiden prosentin tuottoon mutta kuitenkin rahastot ovat tuottaneet viiva kaksituhattaviisitoista ja neljä pilkku kuusi prosenttia vuosina kaksituhattakymmenen

kaksituhattaviisitoista sekä peräti viisi pilkku kaksi prosenttia vuonna kaksituhattaviisitoista eli enemmän kuin arvioitu kolme pilkku viisi prosenttia näin ollen eläkerahastot ovat todellisuudessa kasvaneet arvioita enemmän eläkerahastojen tuottojen taivaalla on kuitenkin tummia pilviä monet taloustieteilijät ennustavat että matalien sijoitustuottojen aikakausi muuttuu pysyväksi uudeksi normaaliksi eläketurvakeskus onkin nyt laskenut tuotto odotustaan kolmeen prosenttiin on kuitenkin mahdollista että eläkerahastot eivät tuota edes niin paljon vaan esimerkiksi vain kaksi prosenttia onkin tärkeää ettei rahastoja lähdetä harkitsemattomasti purkamaan ettei käy niin etteivät rahat eläkevastuisiin riitäkään vaan tulevia eläkkeitä joudutaan leikkaamaan tai eläkemaksuja reippaasti nostamaan tilannetta tulee toki koko ajan tarkastella ja päätöksiä tehdä sen mukaan on tärkeää että käsittelemme aloitetta täällä eduskunnassa ja meillä sosiaali ja terveysvaliokunnassa perusteellisesti meidän tulee saada selvitys siitä mihin eläkerahastojen tuotto odotukset perustuvat kuinka realistinen tuo arvioitu kolmen prosentin ja mitä sitten jos tuotot laskevat odotetusta toisaalta pitää pohtia myös sitä miten toimimme oikeudenmukaisesti sekä nykyisten että tulevien eläkkeensaajien kannalta jos rahastot tulevatkin tuottamaan arvioitua enemmän muutetaanko eläkeindeksiä palkkapainotteisempaan suuntaan vai lasketaanko eläkemaksuja on myös hyvä saada selvitys siitä miltä ennusteet näyttävät jos työeläkeindeksi muutetaan nykyisestä mallista edes jonkin verran nykyistä työeläkepainotteisemmaksi esimerkiksi seitsemänkymmentä viiva kolmekymmentä tai puoliväli indeksiksi näistä on paljon puhuttu paljon puhutaan myös eläkkeensaajien ostovoiman parantumisen dynaamisista vaikutuksista ostovoimaan ja kansantalouteemme niistä ei vielä ole saatu arvioita ja nekin on nyt syytä selvittää kaikkein tärkeintä on kuitenkin aloittaa heti toimenpideohjelman laatiminen eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi ja eläkeläisten toimeentulon turvaamiseksi hallituksen olisi syytä aloittaa sen laatiminen viipymättä jokainen ikäihminen on ansainnut säällisen toimeentulon jossa raha riittää hyvin sekä ruokaan että lääkkeisiin

arvoisa puhemies eläkejärjestelmä on todellakin tärkeä osa hyvinvointiyhteiskuntaamme ja siksi siitä keskustelu on erittäin tärkeää sosiaali ja terveysvaliokunnassa tulemme todella huolella läpikäymään tämän käsittelyssä olevan aloitteen ja kiitän vielä aloitteen tekijöitä selvyyden vuoksi on hyvä todeta että tässä käsittelyssä olevassa aloitteessa ei käsitellä kaikkein köyhimpien eläkeläisten asemaa tässä ihan loppusivulla todetaankin että tämä aloite ei koske köyhimpiä eläkeläisiä ja ja heidän asiaansa heidän asiaansa tulee kohentaa sitten korottamalla eläkkeiden tasoa takuueläkkeen tasoa ja huolehtia julkisista palveluista näin tämä hallitus sipilän hallitus tekee ensi vuonna tulemme korottamaan takuueläkettä sitä korotettiin hetki sitten se ei missään nimessä ole riittävä toimenpide vaan lisää toimia tarvitaan jotta voimme todellakin huolehtia siitä että kaikkein pienituloisimmat eläkeläiset tulevat toimeen on selvyyden vuoksi hyvä sanoa mistä tässä aloitteessa on kysymys kokoomuksen eduskuntaryhmässä pidämme todella tärkeänä eläkejärjestelmän toimivuuden ja ja tasapuolisuuden turvaamista me todellakin kunnioitamme eläkkeelle siirtyneiden ikäluokkien tekemää työtä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseksi ja ja haluan sanoa että jokainen eläkeläinen ansaitsee riittävän toimeentulon mutta sitten tähän aloitteeseen mitä tarkoittaisi jos tämä aloite hyväksyttäisiin aloite kyllä lisäisi

työeläkkeellä olevien eläketuloa mutta kuten sanoin ei kaikkein pienimmällä eläkkeellä olevien eikä köyhimpien eläkeläisten asemaa parantaisi mutta mistä tämä raha sitten otettaisiin onko jossakin ylimääräinen raha tätä keskustelua on käyty ainakin tuolta sosiaalidemokraattien puolelta ihan kuin jossakin olisi

ei edes työeläkerahastoissa jos tämä aloite tässä muodossa hyväksyttäisiin niin silloin lasku lähetettäisiin täysimääräisenä tuleville ja jo syntymättömille sukupolville ja se olisi kyllä epäoikeudenmukaista emmekä me sitä kokoomuksessa voi hyväksyä on myöskin rehellisyyden nimissä sanottava ja arvioitava nykyistä työeläkelainsäädäntöä yhdessähän me hyväksyimme eduskunnassa uuden työeläkelainsäädännön se oli monin tavoin hyvä mutta tosiasia on se että jo nyt nuoret joutuvat maksamaan selvästi korkeampia eläkemaksuja kuin aiemmat sukupolvet tämä niin että nuoret eivät kuitenkaan saa suhteessa parempia eläkkeitä jos katsotaan neljäkymmentä syntyneiden eläkemaksuja se on noin kymmenen prosenttia ja jos katsotaan nyt työelämää aloittavilla niin se on kaksikymmentäviisi prosenttia eli nuoret jo nyt kantavat vastuuta tuossa aloitteessa ehdotettu työeläkkeen indeksimuutos siis rahoitettaisiin purkamalla eli syömällä nykyisiä työeläkerahastoja mutta kuten sanoin nuo rahastot eivät todellakaan ole ylimääräistä rahaa vaan ne ovat korvamerkittyjä ne on tarkoitettu siihen että voimme maksaa tulevat eläkkeet tällä hetkellähän eläkkeistä rahoitetaan työssä olevien työeläkemaksuilla tuommoinen kolme neljäsosaa ja loput rahoitetaan rahastojen tuotoilla ja pääomalla eli parhaillaan me nyt jo syömme työeläkerahastojen pääomaa rahastot ovat sitä varten että me tasaamme sitä taakkaa sitä lupausta että saamme maksettua eläkkeet kun työssä olevia on on vähemmän yhä vähemmän suhteessa suomalaisiin jotka saavat eläkettä tuo aloitteen ehdottama palkkaindeksi tarkoittaisi jos se lasketaan työntekijöiden eläkemaksun korottamisena että me puhumme vähintään noin kuuden prosenttiyksikön korotuksesta ja tämä todellakin heikentäisi meidän maamme kilpailukykyä vähentäisi palkansaajien ostovoimaa tuota pientä kasvun värettä jota nyt on on saatu me lähtisimme sitten pitkällä tähtäimellä musertamaan tässä sanoa arvoisa puhemies että koko meidän työeläkejärjestelmämme tärkein asia on se että meillä on hyvä työllisyys eikä millään toimilla saa tuota työllisyyttä jarruttaa eikä siihen lyödä mitään esteitä mutta arvoisa puhemies me olemme kokoomuksen ryhmässä valmiita käymään tämän aloitteen todellakin huolella läpi ja ja sitä työtä tuossa aloitamme meillä on julkinen kuuleminen jossa kuulemme asiantuntijoita hyvin hyvin laajasti mutta aivan lopuksi haluan alleviivata sitä että eläkejärjestelmä eli se että vuoro on olla rahoittajana ja saajana perustuu todellakin sukupolvisopimukseen tuo käsittelyssä oleva aloite sellaisessa muodossaan kuin se on tuotu tänne eduskuntaan ikävä kyllä purkaisi tämän sukupolvisopimuksen ja ja siksi sitä en itse voi kannattaa sanoinkin jo että on on todella valitettavaa että nuorten keskuudessa luotto eläkejärjestelmäämme on on heikentynyt ja se on erittäin vakava asia siksi eläkejärjestelmän kestävyyttä on jatkuvasti seurattava vaikka meillä on aika tuore uusi työeläkelainsäädäntö niin meidän on oltava valmiita uusiin toimenpiteisiin ja jatkuvasti arvioitava sitä ettei meidän eläkejärjestelmämme ole uhattuna jotta voimme pitää lupauksen myöskin tuleville sukupolville pidän erittäin tärkeänä sitä että me ylläpidämme suomalaisten nuorten uskoa tulevaisuuteen ja myöskin meidän joka on aivan keskeinen osa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa

olen tyytyväinen siihen että salissa on ollut hyvin laaja yksituumaisuus siitä että me tarvitsemme toimia kaikista pienimmällä toimeentulevien eläkeläisten tilanteen helpottamiseksi esimerkiksi sosiaalidemokraattien ja koko eduskunnan nuorimman kansanedustajan edustaja nurmisen puheenvuoroon on helppo yhtyä siinä hyvällä tavalla kuvattiin sitä tilannetta mikä suomalaisessa yhteiskunnassa on ja se varmasti on on ajatus johon meidän kaikkien on helppo yhtyä myös edustaja joona räsänen toi esille näitä näkemyksiä ja monet muut täällä salissa ehkä sellainen mikä tässä myös oli ihan hyvä että tuli myös tämän keskustelun yhteydessä esille oli tämä millä tavalla sdpn puoluekokous suhtautui tähän samaan kysymykseen sdpn puoluekokouksessahan oli suora esitys että tätä kansalaisaloitetta tuhatviisisataayhdeksänkymmentäyksi pitäisi ryhtyä ajamaan tässä muodossa eteenpäin ja ja niin kuin täällä tuotiin esille edustaja kiljusen toimesta puoluekokous ei asettunut tukemaan tätä aloitetta vaan oli nimenomaan samalla linjalla kuin tässä salikeskustelussa olemme olleet vasemmalta oikeaan laitaan että meidän pitää etsiä ennen muuta niitä keinoja millä puutumme kaikista pienimmällä toimeentuleviin

sinne meidän pitää niitä panoksia nyt laittaa jos jos niitä on löydettävissä niin kuin edellä edustaja sarkomaa toi esille yhdyn myös siihen että valiokunta tekee perusteellisen työn etsiäkseen ratkaisuja tämän aloitteen käsittelyn yhteydessä ennen muuta siihen että voimme auttaa niitä joiden toimeentulo on tällä hetkellä erittäin

arvoisa puhemies kiitos kaikki kansalaisaloitteen tekijät itse itse kun liikun tuolla toreilla ja turuilla nyt ja liikuin myös ennen eduskuntavaaleja niin tämä taitettu indeksi puhutti todella paljon ihmisiä nyt viime aikoina minuun ovat olleet kasvavassa määrin yhteydessä neljäkymmentä viiva viisikymmentä vuotta työelämässä olleet pienituloiset ja erityisesti naiset jotka puhuvat siitä että heidän rahansa eivät riitä ja mitä he tekevät

kolmeltasadaltatuhannelta pienituloisimmalta mutta tietysti ymmärrän sen että kun elät siellä arjessa niin eipä se paljon paljon silloin lohduta täällä on keskusteltu myös eläkerahastojen varallisuudesta ja niiden riittävyydestä eläkevarat ovat siinä satakahdeksankymmentä viiva satakahdeksankymmentäkolme miljardia ja ehkä nyt sitten kun tulevat nämä tuotot ovatko ne satayhdeksänkymmentä miljardia niin tuolta työeläkelaitoksen sivulta katselin että eläkevastuut kuitenkin laskennallisesti ovat tällä hetkellä kuusisataa miljardia euroa jos mietimme miesten ja naisten välisiä eroja eläkkeissä siellä on useampien satojen eurojen ero ja naisten naisten eläke on keskimäärin kuusikymmentäkuusi prosenttia miesten eläkkeestä se on todella suuri ero kun mietimme että elät yksin ja saat useamman pienemmän eläkkeen kuin vastaavassa vastaavassa asemassa oleva mies se on yksi asia mihin pitäisi kiinnittää huomiota tutustuin työeläkelaitoksen erilaisiin laskelmiin ja kalvoihin ja mietin sitten sitä että jos tämä toteutettaisiin sellaisenaan kuin tässä on todettu mikä tietysti olisi aivan ihana asia eipä minulla sitä asiana vastaan mitään olisi aivan loistava asia se olisi koska näinhän monet ovat silloin aikanaan olettaneet vuosikymmeniä sitten kun tämä eläkejärjestelmä on on luotu

tienoilla okei se tuntuu tällä hetkellä siltä että no sinne on vielä todella paljon aikaa mitäpä me siitä välittäisimme mutta vuosikymmenet menevät aika nopeasti telan laskujen mukaan tilanne olisi silloin se että kun eläkerahastoista loppuvat varat niin joko eläkkeitä olisi silloin leikattava yksi kolmasosa tai sitten senhetkisiä eläkemaksuja pitäisi nostaa noin kymmenen prosenttia ajatelkaapa jos nyt pitäisi yhtäkkiä maksaa kymmenen prosenttia lisää tai sitten joutuisimme leikkaamaan tuossa aikaisemmin sanoin jo siitä että tätä ei pidä ottaa vastakkainasetteluna koska täytyy tässä nyt kuitenkin faktoista voida puhua siitä olen samaa mieltä mitä ikäihmiset minullekin joskus tuovat esille että he he kokevat että he ovat taakka yhteiskunnalle minä taas koen että he ovat rikkaus minä en ainakaan ilman omia vanhempiani ja iäkkäitä sukulaisiani tulisi toimeen lainkaan he auttavat minua kaikessa ja antavat minulle erittäin paljon viisaita neuvoja ja ja haluan ehdottomasti että meidän ikäihmisillä on hyvä vanhuus olen itse miettinyt sellaista asiaa kun työeläkelaitoksen ihmisiä tuossa tapasin pohdimme myös eläkekattoa johon minä en nyt mene tässä

ja siellä oli myös heidän lakimiehensä ja kysyin että onko koskaan mietitty sellaista että jos se indeksi palautettaisiinkin sinne pienempiin eläkkeisiin että tässä vaiheessa unohdettaisiin se että että varmasti parempituloisilla on paremmat oltavat meillä tällä hetkellä esimerkiksi kun eläkeläisten veronkevennykset tulivat kun se on progressiivinen prosenttitaulukko se tietysti suosii silloin isomman eläkkeen saavia niin olisiko mahdollista että sitä indeksiä ei jäädytettäisi siellä alemmissa tuloluokissa ja ja hän eipä tämmöistä ole koskaan mietitty eikä koskaan ole mietitty just sitä mitä se maksaisi minä en nyt tiedä onko valiokunnalla mahdollisuus mennä näin syvälle mutta me voisimme esimerkiksi miettiä sitä koska jo pelkkä takuueläkkeen korottaminen ei sitten poista sitä asiaa sitä ryhmää joka esimerkiksi minuun on yhteydessä ja joka nauttii pientä työeläkettä he eivät ole oikeutettuja takuueläkkeeseen he saavat tuhat viiva tuhatviisisataa euroa kuukaudessa käteen ja he kokevat että ei tästä tule yhtään mitään kun minulla on aina nämä samat tulot

ja kansaneläke kolmesataakolmekymmentä euroa niin tämä korotus olisi sitten tähän pienempään tuloluokkaan kuusi pilkku seitsemänkymmentä jos tämä toteutettaisiin sellaisenaan tämän kansalaisaloitteen mukaisena niin täällä suuremmassa tuloluokassa eli kolmentuhannen euron tuloluokassa se korotus olisikin sitten kolmekymmentä euroa koska se on kokonaan työeläkettä meidän täytyy hakea tähän ratkaisuja mutta ottaen huomioon senkin että me emme tosiaankaan voi syödä kaikkea sitä varallisuutta sellaisenaan haluaisin että me pohtisimme sitä olisiko mahdollista että tämä toteutettaisiin jotenkin osittain kohdennettuna täällä kai moni muukin miettii erilaisia keinoja miten se voisi olla mutta nimenomaan kohdennettuna koska vaikka vaikka me puhumme takuueläkkeestä kuten aikaisemmin sanoin niin se ei korjaa siellä pyörivien ongelmaa siis minuun otetaan ihan tosi paljon yhteyttä siitäkin asiasta että se on se on suuri epäkohta kiitän vielä kerran aloitteen tekijöitä ja kiitän kaikkia meidän ikäihmisiä jotka ovat olleet meidän tukenamme rakentaneet tämän yhteiskunnan ja kiitän siitä että tämä keskustelu on ollut miellyttävää ja asiallista eikä mitään vastakkainasettelua jatkossakaan tämän asian tiimoilta toivon mukaan ole kiitos

arvoisa puhemies työeläkeindeksin palauttamisesta palkkatasoindeksiksi on nyt edennyt tänne eduskunnan täysistuntoon tästä aiheesta on käyty tärkeää ja oivallista keskustelua ja tähän keskusteluun haluan tuoda myös nuoremman sukupolven näkökulman aloitteessahan esitetään että nykyisestä taitetusta indeksistä luovuttaisiin ja siirryttäisiin kokonaan palkkapainotteiseen indeksiin tämä ratkaisisi eläkeläisköyhyyden ongelman tavoitehan on ehdottoman tärkeä meillä suomessa eläkeläisköyhyys on ongelma johon pitäisi puuttua mutta tämän aloitteen keinot sen tavoitteen saavuttamiseksi ovat ikävä kyllä vääriä eläkeläisköyhyyttä torjuttaessa keskiöön nousevat kansaneläkkeen ja takuueläkkeen korotukset verotuksen keventäminen sekä palvelumaksujen ja etuisuuksien tasojen tarkastelu ja näihin asioihin tarvitsemme toimenpideohjelman jolla pystymme näihin ongelmiin puuttumaan sitten indeksistä on varmaan rehellistä todeta että mikäli pienimpiä työeläkkeitä nauttivien tilannetta halutaan helpottaa silloin keskusteltaisiin jostain muusta kuin siitä että palaisimme täysin palkkapainotteiseen indeksitarkasteluun jos tämä kansalaisaloite hyväksyttäisiin se johtaisi kauaskantoisiin seurauksiin jotka tuntuisivat eläkejärjestelmässämme vielä vuosikymmenien päästä siksi ei ole mikään ihme että lähes kaikki eläkejärjestelmän asiantuntijat ovat tyrmänneet tämän aloitteen koska niinhän kävisi että ennen vuotta tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentä syntyneet tästä hyötyisivät ja sen jälkeen syntyneet sen maksaisivat puhuttaessa suomalaisesta eläkejärjestelmästä on keskeistä huomioida sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus nuoret ovat kaikkien arvioiden mukaan astumassa taloudellisesti ja sosiaalisesti epävarmempaan maailmaan kuin edeltäjänsä eri selvitykset ovat osoittaneet että niin sanottu y sukupolvi on jäämässä ensimmäisenä sukupolvena historiassa edeltäjäänsä köyhemmäksi samalla kuitenkin todetaan että nuoremman polven taakka ikääntymisestä johtuvista kustannuksista tulee kasvamaan tähän yhtälöön enää vaikea mahduttaa vielä suurempaa maksutaakkaa eläkkeistä nykyinen järjestelmä jonka osana taitettu indeksi on takaa sellaisen kestävän kehityksen joka turvaa myös nuorten eläkkeet kansalaisaloitteen mukainen paluu palkkaindeksiin olisi jyrkästi ristiriidassa sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta aloitteen ehkä keskeisin ongelma liittyykin siihen että siinä ei oteta huomioon työeläkemaksujen kehitystä eläkemaksut ovat nousseet yhdeksänkymmentä luvun jälkeen yli kolmanneksen ero on merkittävä nykyisten eläkeläisten aikoinaan työelämässä maksamien eläkemenojen ja niiden maksujen välillä joita tällä hetkellä työelämässä olevat maksavat toinen ongelma liittyy siihen että tilastokeskuksen mukaan nuorten alle kaksikymmentäviisi vuotiaiden mediaanitulot ovat pudonneet kuusi prosenttiyksikköä vuosien kaksituhattaneljätoista aikana eläkeläisten mediaanitulot ovat vastaavasti nousseet selvästi tämä ei tarkoita etteikö eläkeläisillä olisi tiukkaa mutta tämä vain kertoo sen tilanteen missä me sukupolvinäkökulmasta olemme ja kun nyt todella tähän laitetaan vielä eläkemaksujen vaikutus tulemme siihen pisteeseen että nuorempi ikäluokka maksaa pienenevistä tuloista suurempaa eläkevelkaa jokainen ymmärtää että tämä yhtälö on aika haastava ja jos tällä aloitteella mentäisiin nuorempien polvien eläkemaksuja pitäisi nostaa vielä kuudella prosenttiyksiköllä tai vastaavasti leikata tulevaisuudessa eläkkeitä en usko että kukaan tässä salissa kannattaa kumpaakaan vaihtoehtoa uskon että nuorempikin sukupolvi on jatkossakin valmis maksamaan ikäihmisten turvatusta vanhuudesta ja eläkkeensaajien eläkkeistä oman osansa mutta tämän kaiken on tapahduttava oikeudenmukaisesti kohtuutonta taakkaa ei voi kasata jo entuudestaan epävarmuudessa eläville nuorille

kun tämän kansalaisaloitteen allekirjoittajat ovat monesti todenneet että he vetävät kannatuksensa pois aloitteelta jos se on nuorten etujen vastainen niin faktojen valossa tämän olisi pitänyt jo tapahtua toivon että sen sijaan että keskustelemme tästä paluusta täysin palkkapainotteiseen indeksiin keskitymme keskustelemaan niistä toimenpiteistä joilla oikeasti voimme puuttua eläkeläisköyhyyteen ja näin ollen parantaa myös

herra puhemies

toisentyyppisiinkin johtopäätöksiin mutta joka tapauksessa on hyvä että on tällä tavalla kiinnitetty huomiota tärkeään asiaan eli eläkeläisten asemaan ja eläkeläisköyhyyteen minä en kuitenkaan voi olla tätä aloitetta kannattamassa vaikka kimmo kiljunen onkin vanha sakkikaverini täältä eduskunnasta vuosituhannen vaihteesta kimmo varmaan muistaa että meillä oli kolmaskin sakkikaveri mutta hänen kohtalokseen koitui linna tuo presidentinlinna

arvoisa puhemies miksi tätä aloitetta en kannata sitä perustellaan muun muassa pienillä eläkkeillä mutta tämän aloitteen mukainen indeksimuutoshan ei vaikuta todellakaan yhtään

saaviin eli kansaneläkeläisiin ja takuueläkeläisiin kuten täällä on moneen kertaan todettu näistä voi vielä ottaa esille sellaisen yksityiskohdan että jos kansaneläkkeellä oleva muuttaa ruotsiin esimerkiksi ollakseen lähellä lapsiansa niin ruotsissa hän ei saa edes sitä takuueläkettä vaan sen pelkän kansaneläkkeen toinen ehdotuksen ongelma on siellä tulevaisuudessa ja siitäkin täällä on jo monessa puheenvuorossa puhuttu jos ehdotuksen mukainen indeksi otettaisiin käyttöön nykyisten työeläkkeensaajien eläkkeet paranisivat toki jonkin verran muutamien vuosien kuluessa vielä mutta entäpä lastemme ja lastenlastemme minunkin vanhin lapseni on jäämässä jo reilun kahdenkymmenen vuoden kuluttua eläkkeelle mikähän hänen eläkkeensä olisi ja kun pannaan vielä seuraavat kaksikymmentä vuotta niin minun ensimmäinen lapsenlapseni on jäämässä eläkkeelle mikähän hänen eläkkeensä mahdollisesti olisi heidän maailmansa ei ole samanlainen kuin meidän maailmamme on ollut että työtä on ollut ja vakituinen työpaikka ja ja vakituinen tulo ja nyt minulla on hyvä eläke enkä minä tähän oikeastaan sitä indeksikorotusta kaipaakaan

ruvetaan syömään näinä päivinä pois niin tämä minun kahdenkymmenen vuoden päästä eläkkeelle jäävä poikani tulee saamaan selvästi pienempää eläkettä verrattuna hänen nykytuloihinsa kuin mitä minä olen saanut ja meidän lapsiemme lapset maksavat suurempia eläkemaksuja onko meidän tarkoitus hommata kurjuuteen nämä lapsemme eihän suomalainen perinne ole suinkaan se että lapsillemme toivotaan huonompaa elämää kuin itselle eikö suomalainen perinne ole se että me toivomme lapsillemme ja lapsenlapsillemme aina parempaa kuin itsellemme

neljäkymmentäkuusi prosenttia vastaavasta palkkatasosta se on kohtuullisen hyvä

puhemies täällä on käyty tänään hyvää ja asiallista keskustelua tästä tärkeästä asiasta kiitos kaikille paikalla oleville oleville keskustelijoille tämmöistä keskustelua täällä saisi saisi useamminkin olla olen iloinen että kaikki täällä salissa ovat myös myöntäneet eläkeläisköyhyyden olevan vakava ja minun mielestäni se on jopa häpeällinen ongelma yhteiskunnassamme minusta on häpeällistä että ikäihmisiä näkee yhä enemmän myös leipäjonoissa ja rahat eivät siis riitä edes ruokaan tai sitten ihminen joutuu valitsemaan jopa ruuan tai lääkkeiden välillä olen monelle pienituloiselle eläkeläiselle joutunut jo tämän talven aikana sanomaan että että heillä on oikeus toimeentulotukeen mutta he kokevat hakemisen niin nöyryyttävänä että mieluummin tinkivät arjen tämä on nyt yhteiskuntamme suurimpia ongelmia ja ja se iso häpeäpilkku arvoisa puhemies tämä aloite on kyllä hyvä ja arvokas ja toivon tai oikeastaan minä uskon että valiokunnassa paneudutaan tähän aloitteeseen huolellisesti ja ja kun kuulin että tästä on myöskin avoin kuuleminen tulossa niin ajattelin että on erittäin hyvä idea laajentaa tätä keskustelua myöskin laajemmalle

arvoisa puhemies eläkeläisköyhyys on suuri ongelma jonka ääreen eduskunnan tulee pysähtyä suomea rakentaneet ikäluokat ansaitsevat taloudellisesti turvatut eläkevuodet toisaalta samaan aikaan eläkeläisköyhyydestä on tullut yhä laajempi ongelma on suurituloisten eläkeläisten joukko viime vuosina kasvanut eläkeläisten eriarvoisuus siis lisääntyy mikä tulisi huomioida eläkejärjestelmää tarkasteltaessa aloitteessa esitetty hinta ja palkkasidonnaisuuksien muutos työeläkkeiden indeksitarkastelussa ei näitä ongelmia poista prosenttikorotukset lisäävät tuloeroja eivätkä niitä kavenna mitä suurempi on eläke sitä suurempi on myös korotus köyhimmille eläkeläisille tämä kansalaisaloite ei anna mitään eikä paranna heidän asemaansa

voitaisiin auttaa pieniä työeläkkeitä saavia lisäksi kansaneläkkeen puolisovähennyksestä tulisi luopua vasemmistoliitto on laatinut toimenpideohjelman vähentämiseksi ja tuloerojen kaventamiseksi ja tarjoamme sitä käyttöön muillekin eläkkeen lisäksi myös muun muassa asumisen hinta lääke ja matkakorvausten taso sekä sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksut vaikuttavat eläkeläisten toimeentuloon nykyhallitus on leikannut kansaneläkkeestä ja lääke ja matkakorvauksista ja korottanut palvelumaksuja

kansalaisaloitteessa esitettyyn indeksiin liittyy kuitenkin ongelmia joiden vuoksi sitä ei sellaisenaan voi kannattaa esitetty palkkaindeksi lisäisi eläkeläisten tuloeroja eikä auttaisi pienituloisimpia lisäksi se vaarantaisi eläkejärjestelmän kestävyyden työeläkerahastot ovat suuret mutta niin ovat eläkevastuutkin ilman rahastoja ja niiden tuottoja olisivat työeläkemaksut huomattavasti suuremmat

eläkemaksut eivät ole enää viime vuosina riittäneet eläkkeisiin eläkkeisiin ja erotus katetaan sijoitusvaroista eläketurvakeskuksen viranomaislaskelmien mukaan kansalaisaloitteessa esitettyyn palkkaindeksiin siirtyminen tarkoittaisi joko eläkerahastojen tyhjentymistä tai eläkemaksujen reilua korottamista jos muutos rahoitettaisiin rahastoja purkamalla hupenisivat ne kokonaan reilussa neljässäkymmenessä vuodessa ja tämän jälkeen kaikki eläkkeet pitäisi kokonaisuudessaan kattaa kulloinkin työssä käyvien ja työnantajien eläkemaksuista mikä tarkoittaisi tyel maksujen nostoa arviolta kolmeenkymmeneenviiteen prosenttiin nykyisestä kahdestakymmenestäneljästä pilkku neljästä prosentista tai eläketurvan tasosta tinkimistä

kun työeläkejärjestelmä tuhatyhdeksänsataakuusikymmentä luvulla luotiin jokaista eläkeläistä kohden oli kahdeksan työntekijää nyt suhdeluku on kolme ja vuoteen kaksituhattakuusikymmentä mennessä määrän arvioidaan kutistuvan kahteen tätä seikkaa ei voi jättää huomiotta kun tarkastellaan eläkejärjestelmän kestävyyttä

julkistaloudelle mikäli eläkerahastojen kehitys ja työllisyyskehitys osoittautuvat ennakoitua myönteisemmäksi on eläkevarojen paisuttamisen sijaan parempi kasvattaa työeläkkeitä ja pienentää työeläkemaksuja eläkerahastojen paisuttaminen ei ole mikään itseisarvo

rahastojen tilanne erittäin tarkasti arvoisa puhemies tarvitsisimme kuitenkin uudenlaista reilumpaa indeksiä työeläkeindeksiä jossa pienet työeläkkeet kasvaisivat nopeammin kuin suuret eläkkeensaajien keskusliiton hahmottelema työeläkkeiden indeksimalli on mielenkiintoinen aloite ekln ehdotuksessa tuloeroja kaventava työeläkkeiden indeksikorotusmalli koostuu kiinteästä prosenttitarkistuksesta ja sen päälle tulevasta kiinteästä euromääräisestä osasta

löytyy jaettu tahtotila vähentää ja poistaa eläkeläisköyhyyttä ainakin tänään tässä salissa se tahtotila on ilmentynyt mutta tarvitaan myös toimia valitettavasti nykyhallitus on leikannut kansaneläkkeitä ja muutenkin heikentänyt pienituloisten eläkeläisten toimeentuloa mikä ei kyllä ole tämän linjan mukaista mutta toivottavasti sävel nyt muuttuu

arvoisa puhemies mietin tässä mihin väliin laitan kun meillä on täällä ollut nuoren polven puheenvuoroja ja ja sitten meillä on on ollut vähän voi sanoa vanhemman polven puheenvuoroja niin mietin että olen varmaan siellä keskellä kun on parikymmentä vuotta tuonne eläkeikään vielä jäljellä jäljellä samoin kuin täällä muutama muukin on miettinyt kyllä sitä aina pohtii pääseekö sitä eläkkeelle vai miten sitä tulee käymään mutta toivottavasti me pystymme tekemään semmoista politiikkaa että meillä jokaisella on mahdollisuus kohtuulliseen eläkkeeseen silloin kun sitten siihen pääsee

ilman tätä keskustelua päässyt perehtymään siihen millä tavalla meidän eläkejärjestelmä toimii voisi sanoa että keskustelu eläkkeistä ja niiden määräytymisestä on meidän jokaisen asia niin nuoren kuin vanhempaan ikään ehtineen selvää on että eläkeläiset ovat eläkkeensä ansainneet elämänsä ansiotyötä tehneet moni eläkkeellä olevista on aloittanut voi sanoa työpolkunsa jo varhain osa suoraan kansakoulusta juuri murrosikään päässeenä tai sen juuri ohittaneena monella ei siihen siihen aikaan mitään eläkettä kertynyt ja siltä osin sitä ei näy siellä rahastoissakaan me tulevat eläkeläiset voimme olla kiitollisia siitä työstä jolla suomi on tullut siksi suomeksi jonka me tänä päivänä jokainen arkipäivä kohtaamme kysymykseen siitä minkälaisessa roolissa meidän eläkeläiset voi sanoa että eläkeläiset ovat monella tapaa kansantulon kasvattajia kuten aloitteen tekijät ovat todenneet voimavaroja voimme nähdä eläkeläiset kuluttajina vapaaehtoistyön tekijöinä omaishoitajina ja lastenlapsien hoitoapuna juuri siksi kansalaisaloitteen käsittelyssä ei tule tehdä vastakkainasettelua nuorten ja vanhojen välillä

hallitus keventänyt runsaat sata miljoonaa euroa eläkeläisten verotusta ja samoin aiemmin korottanut takuueläkettä lisäksi takuueläkettä tullaan korottamaan uudelleen vuonna kaksituhattakahdeksantoista jolloin voidaan sanoa että se on osaltansa hallitukselta tuleva ratkaisu eläkeläisköyhyyteen

eri eri tuloluokissa pystyvät käyttämään palveluita ja osallistumaan aktiivisesti erilaisiin kuntienkin järjestämiin vapaa ajan toimintoihin entäs sitten eläkkeet ja niiden kehittyminen myöskin nykyinen eläkeindeksi on osaltansa hyvä se seuraa hyvinkin vahvasti ostovoiman kehittymistä vaikkakaan se ei katso niinkään vahvasti sitä millä tavalla palkkataso käytännössä ostovoima tulee turvattua kohtuullisen hyvin nykyisessä eläkeindeksin laskentamallissa yksi asia joka on syytä tässäkin istunnossa nostaa esille kun tuossa parisen vuotta sitten

työeläkeindeksejä leikattiin niin selvää on että tätä ei tule tehdä uudestaan tulee antaa jatkossa täysimääräisesti ne eläkeindeksien korotukset jotka meidän työeläkettä ansaitseville kuuluvatkin toisaalta jos me ottaisimme käyttöön aloitteen mukaisen korjauksen indekseihin mihin se johtaisi jo tänä päivänä sukupolvien välillä on epäreilu tilanne eläkkeen tuotto vuonna syntyneillä on viisi prosenttia

kaksi pilkku kaksi prosenttia jos hyväksyisimme aloitteen niin voisimme todeta että sukupolvien välinen kuilu kasvaisi entisestään selvää on että eläkeyhtiöiden läpinäkyvyyttä ja avoimuutta tulee lisätä ja tulee tehdä selvitys siitä millä tavalla voisimme saada eläkeläiset mukaan eläkeyhtiöiden hallintoneuvostoihin kiitoksia aloitteen tekijöille ja tästä erinomaisesta hyvästä keskustelusta tästä on hyvä jatkaa ja toivoakseni saamme erinomaisen analyyttisen käsittelyn myöskin valiokunnassa

arvoisa puhemies

on hyvä asia että tämä aloite on nyt nostanut esille pienituloiset eläkeläiset sen että aivan liian moni eläkeläisistä joutuu sinnittelemään aivan liian pienillä tuloilla miettimään esimerkiksi ostaako kunnollista ruokaa vai lääkkeitä mutta kuten monet kollegat ovat jo todenneet pienituloisten eläkeläisten asiaa tällä aloitteella ei lainkaan auteta toivottavasti nyt tässä keskustelussa esille tuodut asiat ja myös sdpn hiljattain pitämän puoluekokouksen kannanotto siitä että pitää laatia toimintaohjelma eläkeläisköyhyyden voittamiseksi nyt saavat tuulta tuulta purjeisiinsa kuten jo moni on todennut tämä aloite hyödyttäisi kaikkein eniten suurituloisimpia ja se tyhjentäisi eläkerahastot suurin piirtein siinä vaiheessa kun oma ikäpolveni ja meitä vanhemmat ovat haudassa nuoremmat joutuisivat joko pärjäämään vanhuutensa ilman eläkettä tai sitten maksamaan vieläkin suurempia eläkemaksuja kuin nyt tässä keskustelussahan esimerkiksi edustaja eloranta jo toi esille sen että suunnilleen oma ikäpolveni eli siinä vuoden viisikymmentä paikkeilla syntyneet tulevat keskimäärin saamaan eläkkeinä noin kolminkertaisen rahan verrattuna siihen mitä olemme työikämme aikana maksaneet eläkkeitä mutta nykylainsäädännön mukaan nykyisten kolme nelikymppisten ikäluokat tulevat saamaan eläkkeinä noin kaksinkertaisen määrän verrattuna maksamiinsa eläkemaksuihin jos tämä aloite toteutuisi tämä ero kärjistyisi vielä vielä entisestään

yksi asia jota tässä keskustelussa ei ole lainkaan mainittu on se että sen jälkeen kun suomen

pantiin alulle ja luotiin se alkuperäinen malli eliniänodote on kasvanut voimakkaasti on sinänsä tietysti helppoa pyrkiä hankkimaan kannatusta eläkeläisiltä kertomalla että eläkeläisiä on petetty kun eläkeindeksi on muutettu vuosien varrella epäedullisemmaksi mutta se mitä me olemme saaneet mitä ei silloin aikoinaan kuusikymmentä viiva seitsemänkymmentä luvuilla lainkaan luvattu mutta minkä me olemme saaneet on pitempi elämä miesten eliniänodote nyt on lähes kaksikymmentä vuotta pitempi kuin se oli luvulla ja naistenkin reilusti yli kymmenen vuotta pitempi ja minusta se on oikein hyvä diili minä ainakin pidän pidän hyvänä asiana sitä että keskimäärin elämme pidempään vaikka sitten eläkeindeksi ei olisikaan yhtä antelias kuin silloin alun perin laskettiin mihin olisi mahdollisuus eli kaiken kaikkiaan toivoisin että eläkekeskustelussa myös me vähän jo iäkkäämmät muistaisimme sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden esimerkiksi edustaja joona

voin yhtyä suurin piirtein kokonaan samaten olin hyvin ilahtunut siitä kun edustaja niilo keränen totesi että suomalaiseen ajatteluun on kuulunut että me pyrimme siihen että lapsille ja lastenlapsille taataan parempi elämä kuin mitä me olemme itse saaneet tämän pitäisi olla myöskin eläkekeskustelun johtotähti

arvoisa herra puhemies hyvät kollegat

todistettu tätä keskustelua kannattaa nyt käydä perinpohjaisesti ja sen myötä hakea parhaat täsmätoimet etenkin pienituloisten eläkeläisten aseman parantamiseen uskon että pystymme etenemään tässä vaarantamatta tulevien polvien eläkkeitä ja ajatellen voimakkaasti tämän aloitteen allekirjoittajien tahtotilaa arvoisa herra puhemies kun puhutaan työeläkkeiden kokonaisuudesta lähtökohtana on aina toisaalta työuran ansiotasoon sidottu toimeentulo ja sen ostovoima toinen lähtökohta on eläkevarallisuuden riittävyys eli kaiken kaikkiaan se että riittävät eläkkeet pitää pystyä maksamaan nyt ja tulevaisuudessa vastaus tähän on ollut työeläkkeiden sitominen palkka ja ostovoimaindeksiin sitten kun mennään ihan sinne arjen tasolle josta me edustajat haemme palautetta tähän työhömme niin huomaamme kovin nopeasti että aivan pienimmät työeläkkeet eivät riitä edes elämiseen nyt eläkkeellä olevat sukupolvet ovat tottuneet pärjäämään omillaan eivätkä he ole pyytämässä apua toimeentuloonsa vaikka olisi aito tarvekin siihen tästä seuraa niitä tilanteita joissa aletaan tinkimään ravinnosta tai lääkkeistä paitsi että nämä tarinat ovat riipaisevaa kuultavaa tuolla turuilla ja toreilla niin yhteiskunnallisesti nämä tilanteet ovat erittäin kohtuuttomia koska ne johtavat kunnon voinnin ja toimintakyvyn heikkenemiseen meidän on aivan turha puhua ennaltaehkäisevistä palveluista tai siitä että ikäihmisten pitäisi pystyä asumaan kotonaan pidempään jos nämä keskeiset mainitsemani perusasiat eivät ole edes kunnossa

tietysti samalla nämä korotukset kokonaisuudessaan varsin kalliiksi arvoisa herra puhemies kaikkein pienituloisimpien eläkeläisten toimeentulon kannalta on tärkeää että pystyisimme korottamaan takuueläkkeiden ja kansaneläkkeiden tasoa työeläkkeiden puolella korottamisen tarvetta on myös kuten totesin jo aikaisemmin puheenvuorossani joutuvat sielläkin ihmiset miettimään miettimään ottavatko tänään lääkkeet vai nauttivatko riittävän ravinnon väittäisin että kokonaisuuden kannalta vieläkin tärkeämpää on katsoa myös useiden palvelumaksujen ja eri etuuksien tasoa näistä löytyy eläkeläisten tilanteeseen yksinkertaisempia ratkaisuja kuin eläkkeiden korotuksista on erittäin valitettavaa että hallitus on tällä vaalikaudella tällä vaalikaudella edennyt eläkeläisten toimeentuloa heikentävään suuntaan muun muassa asiakasmaksuja korottamalla

ja tuottoennusteisiin summia ja laskelmia pienten eläkkeiden korotusten vaikutuksista eläkeläisten elämään ja kokonaistalouteen kustannuksia mahdollisten palvelumaksujen ja verohuojennusten suhteen ja aloitteen henkeen sopien uskallan myös odottaa valmistelusta lukuja esimerkiksi indeksin hintalapusta aloitteen kahdeksankymmentäviisituhatta allekirjoittajaa ja eläkeläiset ovat ansainneet kansalaisaloitteen arvokkaan käsittelyn oma puolueeni on vaatinut eläkeläisköyhyyteen toimenpideohjelmaa ohjelma hyvä mutta toimenpiteet vielä parempi

arvoisa puhemies

omia eläkkeitä vaan myöskin niitten eläkkeitä jotka ovat jo eläkkeellä tämä tarkoittaa että järjestelmämme on niin sanotusti osittain rahastoiva kun olin euroopan parlamentissa meppinä niin meillä oli työllisyys ja sosiaaliasioitten valiokunnassa erinomainen mahdollisuus tarkastella eri maitten eläkejärjestelmiä ja täytyy todeta että pohjoismaiset järjestelmät saksa itävalta hollanti ovat kaikki vähän omantyyppisiään mutta ovat kuitenkin sellaisia joissa voimme nähdä että rahat tulevat riittämään myöskin tulevaisuuden eläkeläisille sen sijaan monet itäisen euroopan järjestelmät ja etelä euroopan järjestelmät ovat kyllä voisi sanoa todella huolestuttavan heikkoja ja en yhtään ihmettele niitä voimistuneita äänenpainoja euroopassa monet ovat sitä mieltä että myöskin nämä eläkejärjestelmät tulisi saattaa eun säännösten piiriin ja meillä tulisi olla ehkä jonkinlaisia yhteisiä eu eläkejärjestelmiä suomalaisen järjestelmän vahvuus on myöskin se että meillä tämä meidän eläkejärjestelmämme on lainsäädännöllä siirretty pois meidän politiikkojen kynsistä sanon tämän sen tähden että esimerkiksi unkarissa tapahtui tässä jokunen aika sitten niin että kun valtion kassan pohja alkoi häämöttää niin eläkevarat joita ihmiset olivat säästäneet otettiinkin valtion budjetin katteeksi

miljardia euroa se kuulostaa todellakin äärimmäisen suurelta summalta rahaa tämä varallisuus ja toisaalta sen tuotot juuri muodostavat sen puskurin jolla pystytään paitsi huolehtimaan näistä nykyisistä eläkemenoista myöskin varautumaan tulevaisuuden eläkemenoihin eläkemenot ovat tällä hetkellä nyt suuret ja niitä maksetaan niistä rahastoista enemmän ulos kuin sisään koska tällä hetkellä suuret ikäluokat ovat jääneet ja ovat jäämässä eläkkeelle kuitenkin tuo satakahdeksankymmentäyksi miljardia rahasummana on kaksikymmentäviisi prosenttia tällä hetkellä suomessa elävien ihmisten kaikista eläkevastuista eli tällä hetkellä suomessa elävien ihmisten eläkevastuut ovat noin seitsemänsataa miljardia euroa ja tämä on hyvä pitää mielessä kun mietitään sitä onko se satakahdeksankymmentäyksi miljardia suuri vai pieni raha eli kun eurooppalaisia eläkejärjestelmiä on tarkasteltu niin on todettu että juuri tuo noin kahdenkymmenenviiden prosentin raja on se joka jotakuinkin takaa sen että tulevaisuudessa myös sitten tulevaisuuden eläkeläisillä tämän päivän nuorilla on ne omat eläkkeensä

palkkasummasta eläkemaksuja keskimäärin noin kaksikymmentäneljä prosenttia kun seitsemänkymmentä luvulla työelämässä olleet ovat maksaneet niitä noin seitsemisen prosenttia epäoikeudenmukaisuuden kokemukselle on siinä mielessä toki taustaa että neljäkymmentä luvulla syntyneet saavat näille omille maksamilleen eläkemaksuille noin viiden prosentin reaalikoron kun sitten seitsemänkymmentä luvulla syntyneet saavat eläkemaksuille vain parin prosentin tuoton mutta on tärkeää ymmärtää se että kaikki sukupolvet saavat kuitenkin suuremman eläkkeen kuin mitä he ovat maksaneet niitä eläkemaksuja sinne sisälle tämän on mahdollistanut se että jatkuvasti ansiotaso on kuitenkin ja myöskin sitten juuri näitten eläkerahastojen niin sanotusti korkoa korolle kasvava tuotto joskus kuulee tuolla torilla puhuttavan siitä että pitäisi saada edes ne omat maksut takaisin se olisi kyllä järkyttävää jos me saisimme pelkästään ne omat maksamamme maksut eläkkeenä takaisin kukaan ei ei eläisi sillä eläkkeellä ja sen tähden kun me puhumme tästä meidän on kuitenkin hyvä ymmärtää että vaikka tässä meidän järjestelmässämme on varmasti viilattavia asioita niin tämä on kuitenkin kun kansainvälisesti verrataan ja verrataan eurooppalaisesti yksi kestävimpiä ja parhaiten suunniteltuja eläkejärjestelmiä

sitten tähän aloitteeseen aloitteen mukaan jos me nyt niin se tarkoittaisi sitä niin kuin täällä useampi kollega on jo todennut että eläkeläisten keskinäiset tuloerot tulisivat kasvamaan varsin reippaasti ja suurimpien eläkkeitten saajat hyötyisivät paljon sen sijaan kaikkein pienituloisimmat takuueläkkeen ja kansaneläkkeen varassa olevat eivät tästä mitään hyödy mutta on äärimmäisen tärkeää että tässä keskustelussa ja sen pontimena lähdetään miettimään millä tavalla sitten tätä todella voisi sanoa riipaisevaa voidaan suomessa estää ja millä tavalla niitten ihmisten elämäntilannetta parantaa jotka ovat siinä tilanteessa että joutuvat miettimään että lääkkeitä vaiko leipää ensinnäkin kansaneläkkeen tasoa tulisi nostaa ja myöskin takuueläkkeen tasoa ja tässä voi sanoa että kd on tällä kaudella myös tehnyt esityksiä siitä hallitus on nostanut takuueläkettä mutta me katsomme että nimenomaan tätä takuueläkettä olisi tullut nostaa vielä enemmän kuin mitä hallituksen esitykset ovat olleet koska sillä tavoin me voisimme niitä kaikkein heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevia eläkeläisiä auttaa

ovat niitä asumismenoja liikkumismenoja ne liittyvät lääkkeisiin sairaanhoitoon tämäntyyppisiin kuluihin ja ja niitten kulujen painotus tällaisessa taustalla olevassa indeksissä tulisi olla sitten suurempi ja tietysti me pitäisimme hyvää huolta näistä julkisista palveluista emme päästä niitä rapautumaan sitä kautta me voimme myöskin auttaa ihmisiä jotka joutuvat käyttämään esimerkiksi terveydenhuollon palveluita paljon siksi näin opposition näkökulmasta huolestuttavat nämä sote suunnitelmat mitä hallituksessa on me todellakin sitä kautta takaamaan että me saamme tasalaatuisia palveluita ympäri suomea ja että myöskin sitten nämä asiakasmaksut pitkällä tähtäimellä pysyvät kohtuullisella tasolla tietysti täytyy täytyy muistaa se että että kun valiokunta tätä aloitetta käy läpi ja pohtii niitä keinoja millä tavalla eläkeläisköyhyyttä voitaisiin helpottaa ja millä tavalla näitä asioita parantaa tässä välttäisimme sitä keskustelua että vanhat ja nuoret asetetaan jollakin tavoin vastakkain minusta tämän kansalaisaloitteen paras puoli on se että me olemme todellakin lähteneet miettimään sitä miten tämmöinen ylisukupolvinen vastuu meillä täällä suomessa jakautuu ja miten me pidämme hyvää huolta tämän päivän eläkkeellä olevista ihmisistä mutta myöskin muistamme sen että tulevaisuuden yhä pienemmät ikäluokat myöskin ovat omat eläkkeensä ansainneet ja myöskin niistä tulee pitää huolta

kuin kansalaisaloitteiden tulee saadakin ja että valiokunnassa tehdään hyvä perinpohjainen asiantuntijakuuleminen

arvoisa puhemies

eläkeläisten toimeentulon ja siihen liittyvät ongelmat ja erityisesti kaikkein pienituloisimpien eläkeläisten syvän huolen ja eläkeläisköyhyyden toisekseen se on myös saanut monet meistä kansanedustajista itseni mukaan lukien tutustumaan meidän nykyiseen eläkejärjestelmään joka ei välttämättä ole ollut kaikille aivan tuttu

eläkeläisille eläkejärjestelmän pitää olla tasa arvoinen ja reilu niin sukupuolten kuin sukupolvien näkökulmasta tämän tämän vuoksi kansalaisaloitetta työeläkeindeksin sitomisesta palkkoihin ei pidä hyväksyä vaikka kansalaisaloitteen tavoitteet ovat hyvät eläkeläisten tulotason turvaaminen ja ja eläkeläisköyhyyden ehkäiseminen esitetty keino on kuitenkin huono työeläkkeiden sitominen palkkoihin ei parantaisi kaikkein pienituloisimpien kansaneläkkeellä ja takuueläkkeellä elävien eläkeläisten tilannetta he jotka eniten kamppailevat toimeentulon kanssa eivät saa mitään lisää eniten aloitteesta hyötyvät ne joiden eläkepussi on suurin aloitteen hyväksyminen siis kasvattaisi eläkeläisten välisiä tuloeroja kun me haluamme päinvastoin kaventaa niitä myös sukupuolten väliset erot levenisivät naisten euro on pienempi kuin miesten myös eläkkeissä köyhyys kasautuu minimieläkkeen varassa eläville ikääntyneille naisille jotka eivät tästä aloitteesta hyödy sen sijaan isoista työeläkkeistä ja siten myös niiden korottamisesta nauttivat useimmin miehet arvoisa puhemies nyt käsittelyssä oleva kansalaisaloite ei turvaisi eläkkeitä suhdanteiden vaihtelulta palkkoihin perustuva eläke voisi jopa pienentyä jos palkat kohoavat hitaammin kuin hinnat näin on käynyt nykytaantuman aikana myös eläkejärjestelmän kestokyky olisi koetuksella menojen kasvaessa työeläkemaksua pitäisi korottaa kuudella prosenttiyksiköllä jos rahastot halutaan pitää tasapainossa jos taas uudistus rahoitetaan eläkerahastoissa olevilla varoilla ne kuivuisivat kokoon muutamassa vuosikymmenessä kun

luvulla työntekijöitä oli kahdeksan kertaa enemmän kuin eläkeläisiä tänä päivänä työntekijöitä on enää kolme kertaa eläkeläisiä enemmän yhä pienemmän työssä käyvien joukon on rahoitettava yhä suurenevan eläkeläisjoukon toimeentulo sillä niinhän järjestelmä toimii nykyisten eläkeläisten eläkkeet rahoitamme me tämän hetken työssäkäyvät mutta me teemme sen kyllä ihan mielellämme tulevaisuudessa eläkejärjestelmän rahoitus makaa kuitenkin yhä pienenevien ikäluokkien harteilla järjestelmän kestävyyttä koetellaan ja kansalaisaloitteessa ehdotettu muutos pahentaisi tilannetta entisestään

turvattava ja pienituloisimpien eläkeläisten asemaa parannettava mutta se toteutetaan parhaiten aivan muilla keinoin kuin sitomalla työeläke palkkaindeksiin arvoisa puhemies tänään keskustelussa on vallinnut laaja yhteisymmärrys siitä että eläkeläisköyhyyteen on puututtava määrätietoisesti toivon todella että nämä puheet tulevat näkymään konkreettisina toimina ja parannuksena pienituloisimpien toimeentulossa sitten aivan lopuksi juuri tuossa äsken ennen saliin tuloa kahvipöytäkeskustelussa tuli esiin nykyiseen

liittyvä ehkä vähän omituinenkin kohta

joka tuli voimaan tämän vuoden alussa selvisi että tällä hetkellä voi olla töissä ja nauttia täyttä palkkaa ja samanaikaisesti kuitenkin nostaa eläkettä olisinkin kysynyt oliko tämä todellakin lainsäätäjän tarkoitus kun tätä nyt voimaan astunutta eläkeuudistusta tehtiin ja jos oli niin miksi ihmeessä ja jos ei niin olisiko tämä syytä korjata kun valiokunta käsittelee nyt tämän kansalaisaloitteen myötä eläkejärjestelmää ja varmasti tutkii sitä noin muutenkin niin olisi syytä varmasti tarkistaa oliko tämä nykyisessä eläkejärjestelmässä oleva kohta todellakin tarkoituksenmukainen mitä itse kyllä hieman epäilen se kuulostaa oudolta ja jos näin ei ollut niin olisi syytä korjata

arvoisa puhemies

lisää viimeaikaiset sosiaali ja terveyspalveluiden asiakasmaksujen korotukset lääkkeiden kallistuminen sähkön asumisen ja muun elämisen kallistuminen on ollut hyvä kuulla tässä keskustelussa tässä salissa että eläkeläisköyhyys on meidän kaikkien yhteinen huoli sillä se on sydäntä raastava ongelma tulin kuntapolitiikkaan mukaan seitsemäntoista vuotta sitten nuorena parikymppisenä ja siitä lähtien olen kuunnellut ihmisten palautetta taitetusta indeksistä sillä se jos mikä on puhututtanut ihmisiä toreilla jokainen eduskunnassa ollut puolue on vastuussa siitä että tilannetta ei ole vielä korjattu ja vaadittiin kansalaisaloite jotta asiasta nyt keskustellaan ja ratkaisu etsitään kiitänkin aloitteen tekijää kimmo kiljusta sillä tämä aloite on saanut aikaan sen että täällä eduskunnassa käydään eläkeläisten köyhyydestä perusteellinen keskustelu toivon myös että ei pelkästään vaan että korjausratkaisu täältä myös siihen annetaan toivon hallituspuolueilta myös itsekritiikkiä tekemiään viimeaikaisia päätöksiä kohtaan sillä ne ovat lisänneet eläkeläisten köyhyyttä sosiaali ja terveysvaliokunnalla on kaikki avaimet käsissään tehdä hyvä esitys siitä millaisella muutoksella saamme aikaan sen että alle tuhatviisisataa euroa työeläkettä saavien toimeentulo paranee

sarkomaa oli sitä mieltä että rahaa ei ole parantaa eläkeläisten tilannetta olen tästä eri mieltä ensinnäkin meillä on oltava rohkeutta puuttua siihen että työeläkevakuutusyhtiöiden hallintokulut ovat noin viisisataa miljoonaa euroa vuodessa ja ne rahoitetaan työeläkevaroista

niissä on arvioitu että eläkevaroja voitaisiin säästää noin neljäsataa miljoonaa euroa vuodessa yhdistämällä eläkeyhtiöitä näin rahat olisivat käytössä eläkkeiden maksamiseen siihen mihin ne on siis tarkoitettukin sarkomaan väite siitä ettei rahaa muka olisi sulaa myös siihen että kun katsoo tehtyjä päätöksiä niin sipilän hallituksella on ollut varaa keventää sadoilla miljoonilla euroilla suurituloisten verotusta rahaa siis on kyse on vain siitä mihin sitä halutaan käyttää tämä sama viesti edustaja kankaanniemelle valta antaa teille perussuomalaisille mahdollisuuden toimia nyt voit lunastaa lupauksesi eläkeläisille joita annoit ennen viime vaaleja

mallissa sosiaali ja terveysministeriö vahvistaisi vuosittain indeksiluvun eläkkeiden tarkistamisprosentin ja eläkkeisiin lisättävän euromääräisen korotuksen arvoisa puhemies sukupolvia ei saa asettaa vastakkain jotta emme puhuisi vielä viidenkymmenen vuoden päästäkin eläkeläisköyhyydestä niin hallituksen pitäisi suunnata erityiskohtelua nuorille sukupolville nykynuorten palkkataso on vanhempien sukupolvien palkkatasoa alempi heidän ollessaan samassa elämänvaiheessa se tietää myös nykynuorille pienempää työeläkettä sen lisäksi hyvin monet nuoret ovat työttöminä pätkä ja silpputöissä työskentelevät nollatyösopimuksella sekä yhä useampi on masennuksen vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä he eivät koskaan tule saamaan kunnollista työeläkettä vaan tulevat olemaan takuueläkkeen varassa keskeisinä elementteinä eläkeläisten köyhyyden poistamisessa on oltava siis euromääräiset korotukset pieniin työeläkkeisiin ja kansan ja takuueläkkeiden korottaminen sote asiakasmaksujen ja lääkkeiden hintojen alentaminen sekä nuorisotyöttömyyden poistaminen ja kaikenlaisten työehtojen heikentämisten ja palkkojen alentamisen lopettaminen

arvoisa herra puhemies aivan ensiksi tervehdys maanpuolustuskurssilta pohjoisesta prikaatista josta yritin kiirehtiä tähän istuntoon mutta valitettavasti aivan alkuun en ehtinyt

lähes jokaisessa poliittisessa toritapahtumassa siitä lähtien eläkeläiset ovat olleet ja ovat päätökseen erittäin pettyneitä se on ymmärrettävää sillä laskelmien mukaan eläkeläiset saavat tänä päivänä satoja euroja vähemmän eläkettä kuin jos lipposen hallitus olisi jättänyt tämän päätöksen tekemättä kristillisdemokraatit vastustivat taitetun indeksin käyttöönottoa ja ovat vastustaneet taitettua indeksiä vuosien varrella jo silloin kun rahastoissa oli siis vain muutama kymmenen miljardia euroa nyt kun eläkerahastot ovat kasvaneet siis tänä päivänä ne ovat jo noin satayhdeksänkymmentä miljardia euroa jatkan samalla linjalla ja kannatan tehtyä kansalaisaloitetta taitetun indeksin poistosta

valtionvelka oli räjähtänyt yhdeksästä pilkku viidestä miljardista yli kuuteenkymmeneen miljardiin euroon oli oli selvää että kaikki talouden toimenpiteet tuli ottaa käyttöön paniikki eläkkeiden riittävyydestä oli todellinen näin ollen lipposen hallitus otti käyttöön taitetun indeksin ja huom toimenpiteen piti olla väliaikainen ja markka se rahayksikkö todella

siinä vaiheessa oli valtionvelka oli tuolloin siis kuusikymmentä miljardia ja eläkerahastoissa oli noin neljäkymmentä miljardia nyt kaksikymmentä vuotta myöhemmin valtionvelka on noin kymmenen miljardia euroa mutta eläkerahastot ovat siis jo noin satayhdeksänkymmentä miljardia koko tämä kaksikymmentä vuotta on puhuttu että eläkevarat hupenevat eivätkä tulevat sukupolvet saa koskaan eläkkeitään siitä on tullut totuus on ruokittu syytä tähän on vaikea ymmärtää kun rahastojen arvo oli neljäkymmentä miljardia viiden prosentin tuotto tarkoitti kahta miljardia vuodessa kun rahastojen arvo on kaksisataa miljardia kasvaa rahasto samoilla prosenteilla jo kymmenen miljardia vuodessa kahden pilkku viiden prosentin tuotolla silloinkin rahaston tuotto on viisi miljardia vuodessa tulevaisuutta on vaikea ennustaa mutta menneisyyttä jo hieman helpompi kuluneet kaksikymmentä vuotta ovat osoittaneet rahastojen kasvaneen neljästäkymmenestä miljardista sataanyhdeksäänkymmeneen miljardiin tasaisella jakolaskulla kasvu on siis ollut seitsemän miljardia vuosittain valtion velkaantuminen on aihe josta kuulemme tässä salissa joka päivä siitä vallitsee kollektiivinen paniikki eilen pääministeri kuitenkin iloitsi ettemme ole velkaantuneet suhteessa bruttokansantuotteeseen yhtään lisää kukaan ei kuitenkaan muista mainita että samanaikaisesti kun lainaamme rahaa pitääksemme huolta muun muassa eläkeläisistämme eläkerahastot ovat kasvaneet kaksi pilkku viisi kertaisella vauhdilla valtionvelkaan nähden samanaikaisesti kun senioriliike on yrittänyt saada eläkeläisten ääntä kuuluville ovat sekä eläketurvakeskus käyneet massiivista kampanjaa taitetun indeksin puolesta on hämmentävää kuinka samoja tilastoja voidaan tulkita niin eri tavalla on myös erikoista että juuri tässä asiassa pystytään näkemään kauas tulevaisuuteen ja tekemään päätöksiä joiden vaikutukset ulottuvat jopa viidenkymmenen vuoden päähän samoilla luvuilla toinen pääsee tilanteeseen jossa rahastojen arvo on nollissa ja toinen laskelmissaan

muistuttaisin äsken mainitsemastani toteutuneesta laskelmasta jossa keskikasvu on siis ollut seitsemän pilkku viisi miljardia euroa vuodessa se ei ole kuvitelmaa vaan mitattavissa oleva totuus koko ajan on puhuttu tilanteesta jossa suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle ja kuinka meillä on edessämme eläkepommi suuret ikäluokat ovat nyt eläkkeellä ja pommi on jäänyt suutariksi telan tiedotus on saanut valtaansa myös nuorisojärjestöt jotka toistavat heille syötettyä niin sanottua faktaa siitä kuinka eläkeläiset syövät heidän pöydästään toki he unohtavat sen että taitetun indeksin poisto nostaa myös heidän omia eläkkeitään nuorten huoli siitä että heidän eläkkeensä jäisivät tämän muutoksen takia pieniksi on turha tämän päivän palkansaajien eläkkeet tulevat olemaan selkeästi suuremmat kuin edellisten sukupolvien niin ovat palkatkin indeksikeskusteluun on tarkoituksellisesti sotkettu mukaan myös kansan ja takuueläkkeet aivan turhaan koska puhutaan täysin eri asioista työeläke on ansiosidonnainen kansaneläke kun puhutaan siitä että indeksimuutos olisi epäoikeudenmukainen ja rikastuttaisi eläkeläisiä kannattaa muistaa että kolmesataaseitsemänkymmentäneljätuhatta eläkeläistä suomessa elää köyhyysrajan alla rahat kansan ja takuueläkkeiden nostoon löytyvät toivottavasti tämän keskustelun jälkeen tästä salista on hyvä että indeksikeskustelu on nostanut esille kaikkein heikoimmin pelkällä kansaneläkkeellä sinnittelevät eläkeläiset lisärahat alimpien eläkkeiden korottamiseen voisivat löytyä osittain vaikkapa niistä verotuloista jotka saadaan kun työeläkkeet kasvavat samalla kun tela ja muut toimijat pystyvät esittämään laskelmia jotka ulottuvat viidenkymmenen vuoden päähän ei ole lainkaan laskelmia siitä minkälaiset vaikutukset taitetun indeksin poistolla olisi kansantalouteen meillä on lähes kahdensadan miljardin potti jonka tuotoista edes osaa ei haluta vapauttaa elvyttämään taloutta lyhyelläkin matematiikalla voi laskea kuinka paljon uusia työpaikkoja syntyisi jos eläkeläisten ostovoima kasvaisi ja he saisivat heille tarkoitetut eläkesäästöt siihen käyttöön mihin ne on säästetty syntyisi ostovoimaa työpaikkoja verotuloja säästyisi asumistuki ja muita sosiaalimenoja menoja joita nyt rahoitetaan lainarahalla mikä tärkeintä eläkeläiset saisivat sen toimeentulon joka heille kuuluu he ovat tehneet työnsä ja rakentaneet tämän maan hyvinvoinnin on selvää että pienituloisimpia eläkeläisiä ajatellen tasokorotuksia eläkkeisiin tulee tehdä reilusti eläkeköyhyys on saatava poistettua samanaikaisesti eläkekatto ylisuurten eläkkeiden leikkaamiseksi olisi mielestäni tarpeen taitetun indeksin poistoon liittyen kun indeksimuutoksia tehdään tilannetta voidaan tarkastella esimerkiksi viiden tai kymmenen vuoden välein riittävän pitkä aika nähdä miten vaikuttaa ja samalla riittävän lyhyt aika jotta kehitykseen voidaan reagoida taitettu indeksi tuotiin alun perin väliaikaisena ratkaisuna kannatan aloitetta tyel indeksin palauttamiseksi oikeudenmukaisemmaksi palkkatuloindeksiksi sosiaali ja terveysvaliokunnassa tulen toimimaan eläkeläisten oikeudenmukaisemman kohtelun puolesta myös silloin kun käsitellään eläkeasioita

pyydän saada huomauttaa että täällä ei ole syytä antaa

jatkamme listan mukaan salissa on sen verran

arvoisa herra puhemies tässä kuultiin juuri että nostaa eläkkeitä se pitää paikkansa mutta se myös nostaa eläkemaksuja ja on tärkeää huomioida että jos tämä mahdollinen mahdollinen muutos tehdään niin päätökset maksujen nostosta tehdään työmarkkinapöydissä eikä täällä salissa eläkepolitiikkaa ja uudistusta voidaan tehdä ja uudistuksen tarkoitus on että työeläkejärjestelmä ja myös turvaa nuorille aikanaan kohtuullisen eläkkeen kohtuullisella maksutasolla tämä suomalainen eläkejärjestelmä on hyvä ja tätä on vertailtu maailmalla ja tämä on muun muassa ainoa automaattisesti eliniän huomioon ottava eläkejärjestelmä työeläkejärjestelmään on liittynyt vuosikymmenen saatossa tällaisia hienostelevia käsitteitä on puhuttu eläkelupauksesta myönnetystä palkasta ja sukupolvien välisestä ketjukirjeestä tosiasiahan on kuitenkin että tämä on lakisääteinen sosiaalivakuutus jota joudutaan aika ajoin tarkistelemaan ja nyt on juuri se aika ollut tämä työeläkejärjestelmä tulee kestämään suomessa jos suomi saa taloutensa kuntoon täällä on puhuttu isoista summista rahaa se on merkittävä määrä mutta se on noin seitsemän viiva kahdeksan vuoden eläkemäärä jos sitä kerralla aletaan maksamaan eikä eläkkeitä peritä

virheitä ovat myös muun muassa työttömyyden hoitaminen eläkepolitiikalla taikka yksilöllinen varhaiseläke ne ovat hyvin kalliita järjestelmiä olleet suomalaiselle yhteiskunnalle

herra puhemies edustaja taavitsainen kaatoi kovan lastin perussuomalaisten päälle no se sopii me olemme hallituksessa ja kannamme hallitusvastuuta ja tulokset näkyvät suomi on vahvasti kääntynyt nousuun kun vielä kaksituhattakaksitoista kaksituhattakolmetoista ja kaksituhattaneljätoista bruttokansantuote aleni yhtenä vuonna jopa yksi pilkku kaksi prosenttia ja kahtena muuna vuonna yli nolla pilkku viisi prosenttia niin nyt bruttokansantuote kasvaa

prosenttia eli on saatu käänne siitä pysähtyneisyyden tai oikeastaan taantumuksen ajasta joka viime kaudella oli tämä on tietysti se se tulos mistä me kannamme vastuuta että näin näin suomi on paremmassa mallissa no tämä ei liity suoraan eläkkeisiin viime vaalikaudella melko tasan kolme vuotta sitten te sosiaalidemokraatit olitte hallituksessa ja en muista kumpi oli valtiovarainministerinä urpilainen vaiko rinne päätettiin kehysriihessä maaliskuussa neljätoista että työeläkeindeksiä leikataan olisi nostanut vuoden viisitoista alusta työeläkkeitä yksi pilkku viisi prosenttia kansaneläkkeitä yksi pilkku kuusi prosenttia te päätitte ja vieläpä teidän esityksestänne että leikataan pois yksi yksi prosenttiyksikköä työeläkeindeksistä annettiin vain nolla pilkku neljä prosenttia kun olisi kuulunut yksi pilkku viisi prosenttia korottaa työeläkkeitä näin te teitte miksi miksi te rokotitte eläkeläisiä tällä tavalla no niin ei varmaan vastausta tule nyt tällä kaudella on nostettu takuueläkettä kerran ja toinen on tulossa siitä on päätös viime vaalikaudella ei ensimmäistäkään eläkekorjausta tehty näihin eläkkeisiin sen sijaan kuntien palveluita leikattiin rajusti vanhustenhuoltoa heikennettiin kuntien taloutta kurjistamalla no sekään ei kuulu muuten kuin välillisesti tähän asiaan sosiaalidemokraatit arvoisa edustaja taavitsainen ovat olleet vallassa tällä aikaa kun taitettua indeksiaikaa on eletty vuodesta yhdeksänkymmentäviisi vuoteen kaksituhattaseitsemän siitä ensin kaksi vaalikautta pääministeripuolueena ja sitten kolmas vaalikausi valtiovarainministeripuolueena ja eläkeasioista vastaavana puolueena pääosin tuon ajan ja edelleen kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattaviisitoista sosiaalidemokraatit olivat hallituksessa vastuussa keskeisesti näistä asioista muun muassa

eli kyllä se sosiaalidemokraattien vastuu eläkeläisten heikosta kohtelusta on äärettömän raskas tällä aikaa kun taitettua indeksiä on pidetty voimassa ette te ole korjanneet ette te ole edes yrittäneet korjata kertaakaan tätä tilannetta ja nyt teillä on tietysti sitten oppositiossa mahdollisuus esittää kaikenlaisia mutta vastuu tulee eteen jos

pääsette hallitusvastuuseen parin vuoden kuluttua sitten näemme miten käy meidän eläkeläisten tässä kansalaisaloitteen tekijät lähtevät siitä että eläkerahastojen sijoitustuotot kasvavat jatkossakin niin voimakkaasti kuin ovat kasvaneet viime vuosikymmeninä se on ihan totta että kasvu on ollut todella reipasta sijoitukset ovat onnistuneet ja tuottaneet hyvin ja siihen nähden meillä olisi erinomaiset mahdollisuudet parantaa eläkkeensaajien etuutta eli eläkkeitä mutta mikä on tulevaisuus sen verran vielä historiaa että vuonna tuhatyhdeksänsataakaksikymmentäyhdeksän siitä on nyt melkein sata vuotta aikaa vuotta aikaa oli maailmanlaajuinen pörssiromahdus siitä selviäminen vei aikaa kaksikymmentäviisi vuotta arvot putosivat todella rajusti tällaiset rahastot kärsivät vuonna tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäseitsemän oli oli musta maanantai ja pörssit horjuivat ja ja alenivat rajusti vuonna kaksituhattakahdeksan oli samanlainen ja sen seuraukset näkyvät vielä tänä päivänä niin kuin hyvin tiedämme suomenkin seitsemän vuotta kestäneestä lamasta tai taantumasta se alkoi silloin eli tällaisia kausia voi tulla ja ne ne voivat olla syviä ja vakavia siksi minä en luottaisi ihan niin voimallisesti kuin nämä aloitteen tekijät tähän että meidän eläkerahastot kasvavat taikka säilyvät edes sellaisina kuin ne nyt ovat viime keväänäkin vajaa vuosi sitten joitakin kuukausia aika jolloin nämä sijoitukset olivat miinusmerkkisiä tuotoltaan eli tämä on iso kysymys niin kuin edellisessä puheenvuorossa totesin ja tähän pitäisi saada varmuus voimmeko luottaa viisaiden aloitteentekijöiden vaiko niiden jotka ovat toista mieltä perusteluihin näissä tuotoissa satakahdeksankymmentäviisi miljardia on valtava summa ja jos se hyvin tuottaa niin siinä on iso tuotto tänä vuonna varmaan kun tulee erittäin suuret osingot muun muassa näköjään niihin tulee hyvä potti lisää mutta tuleeko ensi vuonna seuraavina vuosina se on kyllä iso kysymys arvoisa puhemies täällä on sitten muutama huomautus niistä vielä taisi olla en muista kuka tuossa totesi tästä eläkkeensaajien asumistuen leikkaussuunnitelmasta sitä ei kyllä oppositio millään lailla hoitanut vaan voin sanoa että itse otin ministereihin viidestoista elokuuta kaksituhattaviisitoista yhteyden suoraan ja sanoin että että minä en tule hyväksymään eläkeläisten asumistuen leikkausta suunnitellulla tavalla perussuomalaisten ryhmä totteli minua ja totesi että näin ei voida tehdä ja niin sitä ei tehty tänä päivänä kyllä ajattelen että jotakin uudistusta asumistukijärjestelmään tarvitaan mutta mutta ei tällä tavalla kuin tuossa suunnitelmassa oli arvoisa puhemies minusta sosiaalidemokraatteihin vielä palaan he ovat tämän taitetun indeksin isiä ja äitejä sekä poliittisesti että sakn kautta ja myös leikkasitte melko pientä työeläkettä saavilta kansaneläkkeen pohjaosan jopa kahteen kertaan vuosituhannen vaihteessa miljardeja ja miljardeja ovat eläkeläiset pienituloiset eläkeläiset tämän pohjaosan leikkauksen myötä menettäneet tässä viidentoista vuoden aikana ja taitettu indeksi on tietysti vienyt varmaan kymmeniä miljardeja eläkeläisiltä siksi tämä kritiikki on ihan paikallaan mutta korjaamisessa on nyt tehtävä oikeudenmukainen ratkaisu sellainen järjestelmä joka suosii pieniä ja keskisuuria eläkkeitä mutta ei niitä ökyeläkkeitä joita meillä valitettavasti on kun eläkekattoa ei ole saatu aikaan joka pitäisi kyllä saada aikaiseksi

jäin edustaja tanuksen jälkeen miettimään tätä purkua ja sitä miksi sitä eläkepommia ei ole on yksinkertainen syy eläkepommin purkua on tehty jo pidemmän aikaa monilla eri konsteilla otetaan esimerkkinä ihan yksityisalojen palkansaajien maksamat työeläkemaksut vuonna tuhatyhdeksänsataakuusikymmentä työeläkemaksut olivat viisi prosenttia esimerkiksi sinä vuonna kun minä siirryin ne olivat noin viisitoista prosenttia ja tänä päivänä se nuori joka menee työelämään aloittaa maksamalla lähemmäksi kaksikymmentäviisi prosenttia kaksikymmentäneljä prosenttia ja rapiat ja ne tulevat sukupolvet tulevat maksamaan vielä enemmän mistä johtuen myöskin meidän eläkevarallisuus on kasvanut juuri siihen mitä se tänä päivänä on ja miksi sitä on kasvatettu näinkin suureksi no siksi koska meillä on yhä vähemmän heitä jotka tekevät töitä ja ansaitsevat ja tuovat ansiotuloja ja maksavat niitä eläkkeitä minkä vuoksi näiden varantojen tulee suuret jotta me selviydymme niistä kymmenistä vuosista kunnes meillä on riittävästi heitä jotka käyvät työssä suhteessa eläkkeensaajiin toinen kysymys liittyy siihen millä muilla tavoilla tätä eläkepommia on purettu no sillä että me pystymme luomaan yhteiskunnan jossa me teemme yhä pidempään töitä ja siihen on tuonut omat erillisratkaisunsa nyt juuri

ja siltä osin tätä on tehty myöskin jo aikaisemmin eli kaksi tapaa ensinnäkin eläkemaksuja on korotettu koko ajan yhä enemmän ja toinen on se että meillä tehdään yhä pidempään töitä ne ovat olleet niitä pomminpurkukeinoja

arvoisa

mistä on päätetty niin milloin aloitteet ovat lähteneet edustaja soininvaaralta milloin milloin keneltä tahansa ja turha niistä nyt on sosiaalidemokraatteja syyllistää kun on oppinut tuntemaan teidät myöskin silloin kun olitte kristillisen liiton jäsenenä täällä niin uskaltaisin sanoa että puhuitte asiallisemmin ja tyylikkäämmin silloin mutta ei täällä illalla nyt tähän aikaan kannata näistä sen enempää että puhutte mitä mitä puhutte mutta korjaan ne jossain toisessa yhteydessä sitten yksi iso asia mikä tässä nyt keskustelussa mukana ja mitä sivutaan liittyy tähän ennustamisen vaikeuteen olen itse myös saanut yhteiskuntatieteellisen koulutuksen ja parhaimmillani pidän itseäni myöskin yhteiskuntatieteilijänä ja on helppo olla niitten kanssa samaa mieltä jotka ovat todenneet että yksikään taloustutkimuslaitos ei tee vakavasti otettavia yli kahdenkymmenen vuoden mittaisia ennusteita näillä arvioilla on siitä eteenpäin sitten tietty viitteellinen merkitys toki ymmärrän sen että eläketutkijat tutkimuslaitokset tekevät myöskin pidemmän aikavälin ennusteita kun totean että että etkn ennuste vakioi yli puoleksi vuosisataa työeläkemaksun prosenttiin reaalipalkkojen kasvuksi oletetaan yksi prosentti vuosina kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattakaksikymmentäkuusi ja sen jälkeen yksi pilkku viisi prosenttia inflaatio olisi nolla pilkku neljänä vuonna kaksituhattakuusitoista ja yksi pilkku viisi prosenttia vuosina kaksituhattaseitsemäntoista

ja sen jälkeen kuusikymmentä vuotta yksi pilkku seitsemän prosenttia niin nämä luvuthan ovat valistunutta arvailua ja yhdenkin tämmöisen parametrin muutos mullistaa vuosikymmenten päässä kumulatiivisine vaikutuksineen koko ennusteen päätelmät sitten ydinkohtahan on on tietysti tämä eläkerahastojen reaalituotto se on tässä etkn ennusteessa kolme pilkku kaksi prosenttia vuonna kaksituhattakuusitoista seuraavina kymmenenä vuotena se on kolme sitä seuraavina kuutenakymmenenä vuotena kolme pilkku viisi no mennyt kehityshän todistaa ihan ihan toista kasvu vuosina kaksituhattakymmenen viiva kaksituhattaviisitoista oli neljä pilkku kuusi ja viime vuonna viisi kaksi tiedossani on että mahdollisesti tällaista tuottojen laskua voi tapahtua mutta paljon enemmän kuin edustaja kankaanniemeen luotan thomas pikettyyn joka tässä pääoma kaksituhatta luvulla kirjassa jonka joululomalla luin suosittelen yli neljäsataa sivua edustaja kankaanniemikin voisi hankkia tämän kirjan viittaa että nyky yhteiskunnassa kiinteistöt tuottavat tavallisesti omistajalleen neljän viiva viiden prosentin vuosituoton kuitenkin hän siinä kirjassaan puhuu että todennäköistä on se että ne tuotot pitkällä aikavälillä ovat kolmen viiva neljän prosentin

kuitenkin

sitten lainaan vielä vielä tästä että jos tämä etkn ennuste käyttäisi menneen kehityksen mukaista neljän prosentin reaalituotto oletusta niin vuonna kaksituhattaviisikymmentä rahastoissa olisi varoja käyvin hinnoin kaksisataaseitsemänkymmentäviisi miljardia euroa ja vuonna kaksituhattakahdeksankymmentä peräti kuusisataakahdeksankymmentä miljardia euroa enemmän kuin mitä kolmen pilkku viiden prosentin tuotto oletus osoittaa

olennaista merkitystä ollakseni johdonmukainen mutta se vain kertoo kuinka isot vaikutukset sillä sitten on lasketaanko kolmen prosentin kolmen pilkku viiden vai neljän ja niin kuin siinä tavallaan pääpuheenvuorossani muutama tunti sitten totesin poliittista päätöksentekoa ei tämmöisiin pitkän aikavälin skenaarioihin pidä pidä tietystikään sitoa vaan eläkejärjestelmiä arvioidaan viidenkymmenen vuoden välein tarvittaessa sitten lyhyemminkin totta kai näitä näitä arvioidaan mutta se ei nyt muuta sitä sitä tosiasiaa että että tästä palkkaindeksistäkin voidaan vakavasti keskustella ja sen takia tämän aloitteen olen allekirjoittanut olen myöskin itse tyytyväisenä ottanut vastaan niitä kiitoksia tohtori kiljusen puolesta että tätä keskustelua on on nyt käyty ja varmaan sitä entistä syvällisemminkin vielä sitten käydään yhteen asiaan johon tohtori kiljunen on näissä tausta aineistoissaan viitannut liittyy siihen mikä on tämän kasvuvaikutus yhteiskunnassa jos merkittävästi tätä työeläkettä parannetaan kasvuvaikutukset on on laskettu pidemmällä aikavälillä kymmenissätuhansissa työpaikoissa suomessa työttömyyden vähentymisenä ja työpaikkojen lisääntymisenä ja ja kysymys on erittäin tehokkaasta kysynnän lisäyksestä

itse asiassa sanoin tämän nyt sen takia että toivon että sosiaali ja terveysvaliokunta myöskin tähän näkökulmaan sitten asiantuntijakuulemisessaan perehtyy

ymmärtämättömyyttään tai sitten vastoin parempaa tietoaan ovat sivuuttaneet sen että tämä aloite ei lainkaan parantaisi köyhimpien eläkeläisten asemaa niin muutama

ne eläkeläiset jotka saavat pelkkää kansaneläkettä eivät hyötyisi yhtään mitään eläkeläinen joka nyt saa viidensadan euron kuukausieläkettä hyötyisi tästä aloitteesta mikäli nyt jatkuisi niin että palkkaindeksi on korkeampi kuin elinkustannusindeksi viidentoista vuoden kuluttua sata euroa kuukaudessa sen sijaan kolmetuhatta euroa kuukaudessa nyt saava eläkeläinen hyötyisi samassa ajassa yli kuusisataa euroa kuukaudessa eli tämä kärjistäisi myös eläkeläisten välisiä tuloeroja toiseksi niille jotka nyt ilkkuvat sillä että eläkepommi on osoittautunut suutariksi on aivan niin kuin edustaja lauslahti totesi että tässä on tehty paljon asioita sinänsä mielestäni aika lailla semmoista hienosäätöä mutta kuitenkin monia asioita joilla tätä eläkepommia on purettu ja joukossa on monia niitä asioita joita sitten osa edustajista on tässä keskustelussa arvostellut mielestäni olisi hyvin vastuutonta laskea meidän tulevaisuus erittäin optimististen tuotto odotusten varaan kolmanneksi kuten jo alkuperäisessä puheenvuorossani totesin eläkeikä on pidentynyt tämä on yksi niistä asioista joiden takia olemme tarvinneet eläkejärjestelmään muutoksia joita se ei alun perin sisältänyt ja mielestäni se on oikein hyvä asia meidän iäkkäiden ihmisten kannalta että meidän odotettu elinikämme on pidentynyt yli kymmenellä vuodella arvoisa
herra puhemies niin kuin sanoin sosiaali ja tullaan käsittelemään tarkemmin tässä on käyty hyvää keskustelua ja niin kuin sanottu hyvin monenlaisilta näkökannoilta haluaisin yhden asian nostaa tässä vielä esiin nykyiset eläkerahastothan ovat valtavan paljon suurempia kuin mitä arvioitiin järjestelmää luotaessa tarvittavan jos tätä eläkepommia on purettu sillä että nostetaan niitä työnantajamaksuja ja niin edelleen niin samanaikaisesti näitä eläkerahastoja on sitten kyllä kasvatettu valtavan suuriksi voidaan sanoa että ne ovat suomen suurimmat rahastokertymät ja niiden valta asema suomalaisessa yhteiskunnassa on jo varsin suuri

on irrotettu suomen kansantaloudesta ja siirretty rahoittamaan ulkomaista yritystoimintaa niin ihan vain yksinkertaisella matematiikalla talonpoikaisjärjellä ajateltuna voisin kysyä onko tämä oikein

voitaisi vauhdittaa suomen talouden heikkoa kehitystä ja sitten tähän liittyen vielä toinen asia suomessa näitten eläkerahastojen on annettu pääosin yksityisen kaltaisten organisaatioiden hoidettavaksi olen ymmärtänyt että tällainen järjestelmä on eu lakien vastainen ja ja se perustuu suomen eu liittymissopimuksen poikkeuspykälään asiantuntijalausunnoissa on ymmärtääkseni todettu että suomalainen työeläkejärjestelmä on suomen perustuslainkin vastainen mutta kun tuollainen suuri valtakeskittymä on synnytetty ei asiaan enää uskalleta kajota

se on mutta näin minä olen ymmärtänyt ja minun mielestäni tällaisten totuuksien esiin tuleminen on varsin huolestuttavaa demokraattisessa valtiossa

arvoisa puhemies köyhän eläkeläisen elämä on tässä ja se on huomenna kun pitää mennä apteekkiin ostamaan lääkkeitä se on ylihuomenna kun pitää mennä kauppaan ostamaan ruokaa sen takia ei ole niinkään merkitystä sillä mitä on tapahtunut historiassa mitä on tehty kaksikymmentä vuotta sitten tai kymmenen vuotta sitten mutta sillä on merkitystä mitä tämä hallitus tekee

alun perin teillä oli syksyllä suunnitelmissa ainoastaan tehdä indeksin jäädytys elikkä tällöin takuueläke ja kansaneläke eivät olisi nousseet elinkustannusindeksin mukana mutta ne suunnitelmat sitten muuttuivat kun teidän piti jostain saada lisää rahaa näille rikkaitten veronalennuksille edustaja kankaanniemi muistelen näin että te olette täällä eduskunnassa vuodesta kahdeksankymmentäseitsemän asti ja ja jopa ministerinä teillä on ollut mahdollisuus kyllä muuttaa näitä ja ja lunastaa niitä lupauksia eikä pelkästään vain syyttää sosiaalidemokraatteja nyt toivoisinkin hallitukselta että korjataan nämä epäkohdat mitä on eläkeläisköyhien osalta tässä salissa tänään sanottu valta antaa mahdollisuuden toimia arvoisa
herra puhemies

kuin lipposen hallitus aloitti nämä eläkeläisten rajut leikkaukset ja sen jälkeen

oppositiossa niin ettei siellä nyt ole pystytty vaikuttamaan kovin merkittävästi niin kuin tiedetään arvoisa puhemies totean ensinnä tästä eu jäsenyyden

silloin olin tosiaan hallituksessa joka neuvotteli suomen eu liittymissopimuksen ja tämä oli yksi iso kysymys siellä ja saimme pysyvän poikkeuksen tähän eläkejärjestelmän säilyttämiseen ja se ei ole siinä mielessä vaarassa onko perustuslain kanssa niin en usko koska uudistuksia on tehty monta kertaa ja perustuslakivaliokunta on niihin paneutunut mutta en ole sen alan asiantuntija sitten totean edustaja taavitsaiselle että tämä hallitus ensi töikseen korotti takuueläkettä se oli hieno teko yli kaksikymmentä euroa ja toinen korotus on tulossa teidän hallituskaudellanne ei nostettu viime kaudella yhtään mutta leikattiin työeläkkeitä niin kuin äsken kerroin yhdellä pilkku kahdella prosenttiyksiköllä pieniäkin työeläkkeitä

halua sosiaalidemokraatteja sosiaalidemokraatteja moittia mutta kun te nostitte nämä syytökset niin niin vastasin mikä on teidän vastuunne tästä politiikasta mitä on harjoitettu ja se on faktaa joka pitää myös muistaa ja sietää eli totuus pitää mielessä sipilän sipilän soinin hallitus panee panee panokset pienten eläkkeitten nimenomaan takuueläkkeitten niin kuin mainitsin parantamiseen ja palvelujen parantamiseen ja myös muun muassa yle vero on poistettu ja se on pienituloisille eläkeläisille iso asia
arvoisa puhemies edustaja tanukselle muutama kommentti ei ole yhdentekevää mikä se eläkemaksu on se nimittäin toimii kahdella tavalla ensinnäkin mitä suuremmat eläkemaksut meillä yhteiskunnassa on ja riski on siitä että me joudumme maksamaan yhä enemmän eläkemaksuja se kaventaa myös mahdollisuutta talouskasvulle kahdella tavalla ensinnäkin niin että kun työnantajat maksavat sen niin se tarkoittaa kustannusten kasvua henkilösivukuluissa jolloin se heikentää kustannuskilpailukykyä ja toiseksi niin että kun me työntekijät maksamme työeläkemaksua niin se tarkoittaa sitä että meillä on nettomääräisesti vähemmän kädessä rahaa ja jos katsotaan verottajan näkökulmasta jossa se tulee vähennysjärjestelmän kautta niin se tarkoittaa myöskin vähemmän verotuloja meidän pitäisi enemmänkin pohtia sitä millä me saisimme kevennettyä tätä nykyistä taakkaa kuin sitä että me nostaisimme sitä se on käytännössä myöskin talouskasvun kannalta perusteltua me valiokunnassa lähdemme nyt seuraavaksi käsittelemään tätä kansalaisaloitetta mikä on erinomainen asia täällä salissa tulleet ajatukset erilaisista vaihtoehdoista ja näkemyksistä ovat erittäin kannatettavia ja tarkastelemme asiaa monen näkökulman kautta tässä on valitettavasti käynyt niin että kansalaisaloitteen tekijät ja vähän sitten erilaiset muut tahot ovat vastakkain jolloin on syytä miettiä mikä on myöskin se neutraali taho tulemaan asiantuntijana tuomaan sen tiedon vähän niin kuin sieltä keskeltä

arvoisa puhemies oli pikkusen oikeastaan pakkokin ottaa tässä puheenvuoro kun kuuntelin sitä että hallitus on keskittynyt rikkaiden veronalennuksiin otetaan nyt kuitenkin ihan faktat faktoina tämä veroalehan mikä tuli liittyy tämän kilpailukykysopimuksen vauhdittamiseen jonka hallitus lupasi mikäli saadaan tietty kattavuus ja se nousi sen kattavuuden mukana siinä annettiin eläkkeensaajillekin veroale ja se tuli kaikille siellä ei nyt missään lukenut että rikkaiden veroale vaikka näin ehkä halutaan tätä asiaa lanseerata sitten taas toisaalta jos puhutaan tästä yhteisöverosta niin katselin eilen tilastoja kun täällä oli keskustelua pääministerin ilmoituksen perusteella asiasta niin katselin eilen tuolta netistä näitä mittavin osa meidän yrityksistä näistä toiminimistä ja pienistä henkilöyhtiöistä yrittäjistä tienaa noin kolmekymmentätuhatta euroa vuodessa niin että en minä nyt puhuisi rikkaista ihmisistä annetaan ihmisten yrittää siellä on siellä on kauppiasta kampaajaa ja suutaria niin että emme me nyt varmasti ihan rikkaista ihmisistä puhu hienoa että jaksavat työllistää itsensä tässä tämän päivän keskustelussa on tullut tätä arviointia ja ja muuta se on varmasti todella vaikeaa toivottavasti valiokunnassa sitten tuodaan tänne meille saliin keskusteluun erilaisia tuloksia ja ehdotuksia siitä miten tämä köyhyys ja vähävaraisuus ratkaistaisiin mutta myös unohtamatta näitä tuhannen tuhannen eläkkeitä ne eivät ole isoja nettoeläkkeitä miten näillä ihmisillä pitkällä aikavälillä säilyy se maksukyky olisiko se ratkaisu jonkinlainen vaihtoehtoisuus se että poistettaisiin indeksileikkuri pienemmistä eläkkeistä mitä itse toivon jos vain mahdollista totta kai mukava olisi kuulla näitä keinoja koska se ei auta mitään että täällä toinen toisiamme moitimme varmasti kaikki kaikki

arvoisa puhemies en halua pitkittää iltaa ja itse asiassa edustaja lauslahtikin tuossa jo pyörähti pois mutta olisin halunnut sanoa että olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan työnantajan ja työntekijän isoista maksuista ja vielä verottajaa ajatellen niistä tulee vähennyksiä ei olla hyvässä positiivisessa mallissa ollenkaan sen vuoksi nimenomaan ihmettelen minkä takia tämä linja on valittu samanaikaisesti kun eläkerahastot kasvavat moninkertaisiksi eläketurvakeskushan on on julkaissut ennusteita että myös lähemmän kahdenkymmenen vuoden osalta näkee hyvin että eläkejärjestelmässä olisi riittänyt semmoinen viidenkymmenen viiva kuudenkymmenen miljardin euron rahastotaso minkä takia nostetaan työnantajien ja työntekijöiden maksuja samanaikaisesti kun eläkerahastoon kertyy näitä rahoja jos ajatellaan niin missään maailmassa ei tuollaisia viidenkymmenen vuoden päähän ulottuvia ennusteita käytetä yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjana ja nyt tuntuu että meillä se on suunnilleen keskustelun keskiössä lisäksi sanoisin tulevaisuusvaliokunnassa jossa olen toiminut varsinaisena jäsenenä että seuraavien vuosien ja vuosikymmenten aikana tulee kyllä ja työelämässä tapahtumaan niin valtavan suuria muutoksia kaiken kaikkiaan se millä tavalla mitäkin asiaa tässä maassa rahoitetaan että siellä tulee kyllä harkittavaksi ja mietittäväksi paljon suurempia ja monimutkaisempia asioita kuin nämä eläkeasiat ja rahastot

menneet sanoisinko hieman ulalle että ei tässä kaikki ole ihan terveesti uunissa sanoisin näin
arvoisa puhemies on pakko muistuttaa edustaja siitä että eduskunnan tietopalvelu on laskenut myös hallituksen yrittäjävähennyksen jakautumisen eri tuloluokkien välillä tuo sadankolmenkymmenen miljoonan euron tukipotti oli todella suuri lovi valtion kassaan ja tästä viisikymmentä prosenttia eli kuusikymmentäviisi miljoonaa ohjautuu pelkästään rikkaimmalle yrittäjien tuloluokalle

joutui tyytymään murusiin eli hallitus ajatteli ilmeisesti näin että ne apteekkarit ovat niitä

kyllä puhujaa että ollaan aika kaukana tästä työeläkeindeksiasiasta vaikka edustaja meri tähän viittasikin nyt ei ole kyllä tähän mennessä vielä puheenvuorossa päästy yhtään tähän työeläkeindeksiasiaan

niin esimerkiksi tuo satakolmekymmentä miljoonaa joka nyt meni rikkaille yrittäjille melkein kokonaan olisi auttanut meidän eläkeläisköyhiä tänä vuonna jo

arvoisa puhemies ennustaminen useiden vuosikymmenien päähän on vaikeaa mutta olisi vastuutonta jättää se tekemättä niillä tiedoilla jotka meillä nyt käytettävissämme ei myöskään ole vastuullista olettaa että tulevina vuosikymmeninä kaikki menee kaikkein onnekkaimpien optimistisimpien vaihtoehtojen mukaan kyllä me tiedämme että monet ennusteet ovat sitten myöskin osoittautuneet liian toiveikkaiksi esimerkiksi ilmastonmuutos saattaa

kun päivitellään eläkerahastojen suuruutta niin pitää muistaa että niiden pitää riittää siihen että eläkettä maksetaan elämän loppuun asti ei se ole mikään todiste siitä että ne olisivat jotenkin ylimitoitettuja että suuret ikäluokat ovat hiljattain jääneet ja ja jäämässä eläkkeelle rahojen pitää riittää useiden vuosikymmenien ajaksi niitten ikäluokkien suurin piirtein omankin ikäluokkani eläkkeiden maksamiseen eläkeläisköyhyyden vähentämisen kannalta olennaista on korottaa kansaneläkettä takuueläkettä eläkeläisten asumistukea ja sekä köyhimpien että vauraimpien eläkeläisten kannalta olennaista on että yhteiskunnan palvelut pelaavat terveyspalvelut ja sitten erilaiset asumis ja tukipalvelut kun meidän toimintakykymme heikkenee

vielä kiitän tohtori kiljusta joka on aloitteen pannut todella alulle ja kaikkia niitä yli kahdeksaakymmentätuhatta jotka ovat tämän allekirjoittaneet edustaja gustafssonia myöten on hienoa että tämä asia on tänne saatu kun tästä paljon puhutaan ja toreilla keskustellaan ja vaalit aina tulossa tämä

sosiaalidemokraateilla on niin valtavan hieno menneisyys suomalaisen yhteiskunnan rakentamisessa niin nyt odottaisin sosiaalidemokraateilta selkeää linjaa tässä

minun mielestäni aivan ilmaan

taitettuun indeksiin mikä on se kanta joka siitä puoluekokouksen päätöksestä on luettavissa tässä keskustelussa edustaja gustafsson ja edustaja taavitsainen muun muassa ovat erittäin voimakkaasti puolustaneet kannattaneet tätä aloitetta ja ihan hyvä hieno asia edustaja joona räsänen vastusti ja taisi myös edustaja haatainen vastustaa yhtä kirkkaan selkeästi edustaja rinne joka on puolueen puheenjohtaja on monessa yhteydessä sanonut että tämä on täysin vastuuton aloite tai ainakin että se on hylättävä ehdottomasti ja keskisuomalainen edustaja ihalainen joka näissä asioissa on aika hyvä asiantuntija näissäkin asioissa vastustaa tätä aloitetta vahvasti no poissaolijoitahan valtaosa demareista on tässä istunnossa ollut mutta niinhän meitä on täällä muutenkin hyvin vähän valtaosan kantaa mutta erityisesti odotan ja varmasti suomen eläkeläiset odottavat sosiaalidemokraateilta

eläkeläisten heikommassa asemassa olevien ja sitten toisaalta näiden ansioeläkeläisten asemaan ja sitten vielä siihen oletteko te todella valmiit antamaan valtavan käteentulevan korotuksen kaikkein suurituloisimmille eläkeläisille
arvoisa herra puhemies edustaja hassille muutama asia ensinnäkin kun taitettu indeksi tuotiin niin sehän tuotiin silloin väliaikaisena ratkaisuna näin olen ymmärtänyt että siinä vaiheessa kukaan ei puhunut että nyt tällainen taitettu indeksi täytyy ottaa käyttöön ja pitää sitä lopun elämää jotta tulevien sukupolvien eläkkeet saataisiin maksettua joku logiikka siinä varmasti silloin oli toinen minkä verran eläkerahastoihin tarvitaan rahaa niin kuin sanottu on laskelmia joiden mukaan seuraaville muutamalle vuosikymmenelle murto osa muutama kymmenen miljardia euroa sen suuruinen rahasto riittäisi joka tapauksessa nyt meillä on lähempänä kaksisataa miljardia euroa yleensähän tässä talossa on toimittu niin että kun joitakin päätöksiä tehdään niin siihen voidaan laittaa mandaatti myös että päätöstä tarkastellaan tietyin väliajoin ja ajattelisin myös tässä asiassa niin että kun muutoksia tehdään eläkesysteemeihin olivatpa ne minkälaisia tahansa vaikka nyt tämä indeksiasia niin eikö sitä ilman muuta arvioida jatkossakin mikä on yhteiskunnan tilanne mikä on maksukapasiteetti mihinkä rahastot menevät ja niin edelleen ei kai nyt mitään muutakaan päätöstä tehdä niin että nuijitaan tässä salissa

se on pääosin varmaan sattumaa että sosiaalidemokraattien puoluekokous oli viime viikonloppuna ja tämä kansalaisaloite on on nyt sitten tällä viikolla on tämä tuli nyt vain mieleeni kun tässä nyt on noussut ihan ansaitusti tämä demarien puoluekokouspäätös esille olin myöskin itse puoluekokousedustajana ja ja äärimmäisen tarkasti seurasin muun muassa tämän asian käsittelyä kyllä se viidensadan hengen puoluekokousedustajaryhmä sitoutui tähän toimenpideohjelmaan eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi ja sitten huomioi ikääntyneiden naisten ja pieniä työeläkkeitä saavien

työeläkettä saavat minulla ei itse asiassa ole nyt ihan tarkkaa käsitystä mihin kohtaan se pieni työeläke laitetaan että onko se se tuhatkaksisataa euroa joka on se köyhyysrajan brutto minun mielestäni se on lähempänä sitä tuhattaviittäsataa euroa jonka piirissä sitten on on todella iso iso määrä se nyt jää sitten meidän

pohtii mutta niin kuin minä siinä pääpuheenvuorossani totesin tämä kytkentä pieniin työeläkkeisiin liittää sen tähän työeläkeindeksiin totesin pientä työeläkettä saavien eläketurvaa ei voida korjata puuttumatta indeksitarkistukseen tässä nyt sitten tulee erilaisia vaihtoehtoja joihin muun muassa edustaja meri meri on viitannut että

tulee hei
arvoisa puhemies usein kuulee väitettävän että niin sanottu taitettu indeksi olisi luvattu väliaikaiseksi itselleni on kyllä jäänyt epäselväksi kuka tällaisen lupauksen on antanut paitsi kenties sitten joukko poliitikkoja vaalikentillä mutta olisi ihan mielenkiintoista tietää olisiko esimerkiksi silloinen hallitus todennut että että tämä on tarkoitettu väliaikaiseksi tällainen ei ainakaan ole minun tiedossani mutta aivan yhtä hyvin nuoremmat ikäluokat voisivat sitten puhua taitetusta eläkeiästä kun hiljattain on tehty uudistus joka tarkoittaa sitä että nuoremmat ikäluokat tulevat jäämään eläkkeelle

useita vuosia vanhempina kuin me yli kuusikymppiset nyt jäämme mutta toistan sen että kaikki se mitä tässä keskustelussa on puhuttu köyhimpien eläkeläisten aseman parantamisesta on kannatettavaa